toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljästoista yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on eva biaudet johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut

lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljästoista yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sami savio leena meren kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseemme mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa puhemies kannatan

yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen

arvoisa puhemies teen vastalauseen kolmen mukaisen

arvoisa puhemies teen vihreiden vastalauseen kahden mukaisen ehdotuksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen yksi mukaiset muutosehdotukset

teen vastalauseen kolmen mukaisen muutosehdotuksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen viiden mukaisen muutosehdotuksen

että pykälä saa sen muodon mikä on vastalauseessa kolme

puhemies teen vastalauseen kuuden mukaisen pykälämuutosehdotuksen lapsivähennyksen säilyttämisestä

ehdotan että sadaskahdeskymmenesseitsemäs pykälä sen muodon mikä on vastalauseessa kolme

puhemies ehdotan vastalauseen kuusi mukaista pykälämuutos

päiväjärjestyksen seitsemäntenä asiana on pääministerin ilmoitus ajankohtaisista eu asioista pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään minuutin mittaisin puheenvuoroin sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viides painiketta käyttäen asian käsittelyyn varataan aikaa noin kaksi ja puoli tuntia

arvoisa puhemies viimeiset puolitoista vuotta ovat ravistelleet euroopan unionia brexitin jälkeen asetettiin kyseenalaiseksi jopa unionin oikeutus ja olemassaolo pahin puhuri on kuitenkin laantunut uskallankin sanoa että juuri nyt euroopan unioni on vahvempi kuin ennen ison britannian kansanäänestystä brexit ei hajottanut euroopan unionia vaan pikemminkin yhdisti se pakotti katsomaan peiliin ja miettimään mitä unionilla on tarjottavaa jäsenvaltioille sekä niiden kansalaisille ja yrityksille euroopan unioni on arvoyhteisö unioni on rakentunut vahvojen arvojen rauhan vapauden demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen pohjalta tähän olemme vahvasti sitoutuneet olemme vaikuttaneet ja sitoutuneet keväällä allekirjoitetun rooman julistuksen visioon jonka mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme unionin joka on turvallinen ja suojattu vauras kilpailukykyinen kestävästi kehittyvä sekä sosiaalisesti vastuuntuntoinen ja jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja globalisaation muokkaaja haluamme unionin joka tarjoaa kansalaisilleen uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja talouskasvuun haluamme unionin joka on avoinna niille euroopan maille jotka kunnioittavat arvojamme ja sitoutuvat edistämään niitä tunnistamme myös että unionilla on vastassaan ennennäkemättömiä haasteita sekä maailmanlaajuisesti että eurooppalaisittain alueelliset konfliktit terrorismi kasvavat muuttopaineet protektionismi sekä sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus suomelle lähtökohta on ollut selvä olemme yhdessä vahvempia ja vaikuttavampia kuin erikseen mieluummin siis yhdessä ja enemmän kuin erikseen ja vähemmän paikkamme on vaikuttamisen eturintamassa ajamastamme keskitien linjasta ei tullut vain suomen vaan koko euroopan yhteinen linja olemme raivanneet tietä jota kulkien eu voi kehittyä yhtenäisenä entistä tehokkaampana olennaiseen keskittyvänä yhteisönä sallimme eritahtisen kehityksen tiettyjen reunaehtojen täyttyessä suomi on tällä hetkellä mukana kaikissa eritahtisen kehityksen muodoissa päätökset niihin menosta teemme aina yksitellen lähtökohtana sekä suomen että unionin yhteinen etu kehitys pienellä maajoukolla tehtäisiin päätöksiä ei ole euroopan unionin eikä suomen etu viime eurooppa neuvostossa kokosimme nopealla aikataululla kahdeksan maan joukon puolustamaan yhtenäistä eurooppaa tämä tuli eurooppa neuvoston puheenjohtajan tuskin johdolla yhteisesti hyväksytyksi toimintalinjaksi arvoisa puhemies haluan määritellä kuusi asiakokonaisuutta jotka ovat mielestäni keskeisiä ja monella tavalla tavalla kriittisiä euroopan unionin tulevien vuosien menestyksen kannalta näissä suurissa kysymyksissä eun on kyettävä entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja vahvempaan politiikkaan sekä otettava selkeästi globaalin johtajan rooli suomi osallistuu aktiivisesti tähän työhön ensimmäinen aihekokonaisuus on eun turvallisuus ja puolustusyhteistyö tapasin kesällä kaksituhattakuusitoista ranskan presidentti hollanden yhdessä annoimme lausuman siitä miten eun puolustuspolitiikkaa on kehitettävä tästä on nyt kulunut puolitoista vuotta eu on edennyt tällä sektorilla hämmästyttävän nopeasti pitkälti siltä pohjalta on ollut suomen pitkän pitkän ajan tavoite ja jonka yhdessä ranskan kanssa loimme suomen tahtotila ja tavoite on että päätöksenteko puolustukseen liittyvien asetusten osalta saatetaan loppuun sovitulla varsin kunnianhimoisella aikataululla haluamme muistuttaa että tämäkään sektori ei ole itsetarkoitus vaan sen on konkreettisesti tuotava lisäarvoa jäsenmaiden väliseen solidaarisuuteen turvallisuudessa sekä tuettava kansallisten puolustuskykyjemme kehittämistä pysyvän rakenteellisen yhteistyön osalta olemme ilmoittaneet että lähdemme siihen mukaan ensimmäisten joukossa olemme olleet keskeisesti mukana seitsemän muun jäsenvaltion kanssa tämän asiakirjan valmistelussa aloitteestamme siihen saatiin myös selkeä kirjaus lissabonin sopimuksen avunantolausekkeesta unionin on kannettava huolta koko euroopan turvallisuudesta ja kyettävä vastaamaan globalisaation ja lähiympäristömme haasteisiin itämeren alueen turvallisuustilanne on edelleen edelleen kireä ukrainan tilanne jatkuu entisenlaisena kuten myös pakotepolitiikka venäjän suhteen samalla olemme pitäneet tärkeänä kahdenvälistä dialogia venäjän kanssa syyrian sota jatkuu edelleen ja lähi itää leimaa epävarmuus turkin politiikan suunta herättää edelleen kysymyksiä yhdysvallat on sitoutunut euroopan turvallisuuteen mutta viesti taakanjaon tarpeellisuudesta on tullut selväksi kansainvälisissä järjestöissä eun on kyettävä puhumaan vahvemmin yhdellä äänellä nämä globaalit muutokset korostavat että eu voi tulevaisuudessa olla uskottava toimija vain jos pystymme yhdessä varautumaan kansalaistemme turvallisuuden ylläpitämiseen nyt suunta on oikea ja askeleet määrätietoisia niitä on jatkettava

kanssa meidän on autettava ihmisiä lähempänä kriisipesäkkeitä lisäksi pakolaisleirien elinolosuhteita on parannettava niin että suora kotiinpaluu sieltä olisi ylipäätään mahdollista hallitus määritteli kuusi aihekokonaisuutta joiden avulla muuttoliikettä voidaan paremmin hallita ja painopistettä pystytään siirtämään kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiseen ensinnäkin muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vastataan tehokkaammin uudelleensijoittamista pakolaisleireiltä lisätään ulkorajavalvontaa tehostetaan päätökset ja mekanismit solidaarisuudesta poikkeustilanteissa sovitaan etukäteen palautuksia tehostetaan luomalla eun yhteinen turvallisten maiden luettelo mahdollisimman pian tämän lisäksi schengen järjestelmästä tehdään toimivampi tällaista mallia hallitus ajaa muille eurooppalaisille kollegoille kolmanneksi toimivalla talous ja rahaliitolla rakennetaan eun vaurautta eurooppalaista vaurauden ja vakauden pohjaa luodaan vastuullisen talous ja rahaliiton kautta emu ei ole valmis vaan sitä pitää uudistaa suomi on nähnyt ongelmat ja hallitus on esittänyt omat selkeät ratkaisunsa olemme siitä saakka tiivistäneet yhteistyötä hollannin kanssa nykyisessä talous ja rahaliitossa on kolme keskeistä ongelmaa ensinnäkin jäsenmaiden taloudelliset erot ovat suuret ratkaisun lähtökohtana on että jäsenvaltiot vastaavat itse rakennemuutoksista ja omasta kilpailukyvystään torjumme ajatuksen jäsenmaiden taloudellisten erojen kaventamisesta ratkaisuilla jotka lisäisivät yhteisvastuuta talous ja rahaliitossa emme pidä euroalueen budjettia valtiovarainministeriä tai yhteistä työttömyysvakuutusta toimivina ratkaisuina sen sijaan kannatamme euromaiden puheenjohtajan aseman vahvistamista sekä omaa momenttia tai budjettilinja taitaa olla oikea termi euromaille eun rahoituskehyksissä toiseksi valtioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys on katkaistava valtioiden ja pankkien välistä kohtalonyhteyttä voidaan purkaa ensisijaisesti pankkiunionin loppuun saattamisella tässä edetään laaditun tiekartan mukaisesti sekä toteutetaan sijoittajavastuuta ongelmatilanteissa hallitus on valmis kehittämään yhteistä talletussuojaa sillä edellytyksellä että pankkiunionin riskejä vähennetään hallitus haluaa edistää myös kriisinratkaisurahaston pysyvää varautumisjärjestelyä sekä alentaa järjestelemättömien luottojen määrää arvoisa puhemies kolmas ongelma on markkinakurin puute markkinakuri on terveen talouspolitiikan paras vahti jotta markkinakuriin perustava ratkaisu olisi uskottava valtion lainojen hinnoittelussa pitää näkyä harjoitetun talouspolitiikan aiheuttamat riskit tämän takaamiseksi valtioiden velkajärjestelyn pitää olla mahdollista perussopimuksen kirjaimen ja hengen mukaisesti kriisinhoidossa euroopan vakausmekanismia voidaan kehittää myös eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi neljänneksi eu tarvitsee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa euroopan on otettava johtajuus ilmastopolitiikassa tässä meillä ei ole vaihtoehtoja tämän vaateen esitimme pohjoismaiden pääministereinä heti kun yhdysvaltojen vetäytyminen pariisin ilmastosopimuksesta vahvistui asia on nostettu esille myös ranskan presidentti macronin kanssa käydyissä neuvotteluissa syyskuussa hän yhtyi näkemykseen euroopan unionilla on oltava kunnianhimoiset tavoitteet myös uusiutuvan energian osalta unionin on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista ja unionin on kyettävä hyödyntämään kestävällä tavalla uusiutuvan energian lähteitä eu ei voi tässä kohtaa myöskään ajaa kaksilla raiteilla ei voida asettaa entistä kovempia ilmastotavoitteita ja samaan aikaan vaikeuttaa uusiutuvien raaka aineiden käyttöä suomen on voitava jatkossakin hyödyntää metsävarojaan täysipainoisesti tarkasti määritellyn kestävyyden rajoissa viidenneksi eun on puolustettava avointa vapaakauppaa puolustavaa kauppapolitiikkaa yhdessä hollannin tanskan ja ruotsin pääministereiden kanssa julkistimme kesällä vahvan vetoomuksen vapaakaupan puolesta eurooppa pärjää ja menestyy ainoastaan avoimena yhteisönä emme voi käpertyä sisäänpäin tämä pätee myös kauppapolitiikassa euroopan unionissa ei ole tilaa protektionismille vapaakauppaneuvottelut on saatava kunnialla päätökseen ja on pyrittävä löytämään uusia kauppakumppaneita jos niin kuin nyt näyttää yhdysvallat haluaa luopua vapaakaupan edistäjän roolistaan eun on otettava myös tässä asiassa johtajan rooli tämän lisäksi suomi vaatii lisää ja parempia sisämarkkinoita sekä enemmän tekoja veronkierron torjumiseksi kuudenneksi unionin sosiaalista ulottuvuutta on kehitettävä tarvitsee sosiaalista eurooppaa jossa kasvu ja hyvinvointi kuuluvat kaikille jossa toteutuu sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuus jossa löydetään yhdessä vastauksia nuorisotyöttömyyden valtavaan ongelmaan ja jossa taistellaan yhdessä tasa arvon toteutumiseksi työelämässä on selvitettävä miten sosiaalikysymykset voidaan ottaa laajemmin huomioon eun päätöksenteossa eurooppalainen politiikka on myös välittämistä ja huolehtimista toinen toisistamme rajoista riippumatta se ei vaadi yhteistä sosiaaliturvaa vaan vahvaa ja oikeudenmukaista taloudenpitoa jossa on tilaa työlle korkeatasoiselle koulutukselle ja yrittämiselle arvoisa puhemies hallitus toimii aktiivisesti ja aloitteellisesti eu politiikassa olemme vaikuttamisen eturintamassa hallituksen eu politiikka nojaa kansalliseen kannanmuodostukseen hyvissä ajoin ennen eun päätöksentekoa sen pohjalta suomi vaikuttaa eun kaikilla portailla ottaen huomioon myös kansallisen etumme ja erityispiirteemme lisäksi digitaalisuuden ja erityisesti tekoälyn edistämisessä suomi on ollut aktiivinen eun suomen aloitteesta neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan heti alkuvuodesta selkeän tiekartan eurooppalaiselle tekoälyn soveltamiselle arvoisa puhemies näen vilkkaan eu keskustelun tärkeänä osana yhteiskuntaamme toiveeni on että sitä kyetään käymään vahvalta asiapohjalta hallitus on myös tässä eturintamassa itsekin aion aloittaa eun tulevaisuuteen liittyvän keskustelukierroksen suomalaisissa yliopistoissa tulevaisuuspohdinta on tukevasti päämiesten pöydällä tällä tavoin haluan omalta osaltani kannustaa kaikkia mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan yhteisen euroopan kehittämiseen

arvoisa puhemies aluksi

palvelut ja tavarat voivat vapaasti liikkua sekä aikaansaada kehitystä ja hyvinvointia tarvitsemme unionin joka kykenee ihmiskunnan ilmastonmuutoksen kaltaisissa suurissa kysymyksissä todella toimimaan luonnon ja tulevien sukupolvien eduksi ja tarvitsemme unionin jonka muut jäsenmaat ovat halukkaita auttamaan meitä jos yllättäen tulevaisuudessa saisimmekin idästä satatuhatta pakolaista jotka ovat kulkeneet venäjän läpi kohti länttä tarvitsemme myös unionin jonka sisäinen arvopohja ja jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus ovat takaamassa rauhan tälle mantereelle josta kaksi maailman verisintä sotaa saivat alkunsa tarvitsemme unionin jonka jäseniä yhdistää demokratian ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteen ja tasa arvon kunnioittaminen ja tarvitsemme unionin joka torjuu työttömyyttä syrjintää sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä ja on tärkeää että tämä tällainen unioni kykenee toimimaan tavalla joka ansaitsee itselleen jatkuvan kansalaisten ja jäsenmaiden tuen arvoisa puhemies britannian kansanäänestyksen jälkimainingeissa käynnistyi tulevaisuustyö se keskittyy kasvuun ja työpaikkoihin sekä turvallisuuteen tavoitteena on vähemmän mutta parempaa eu sääntelyä yhteisiä sääntöjä on noudatettava ja sovitut päätökset on toimeenpantava erityisesti läheisyysperiaatetta on korostettava on myös selkeästi sanottava että unionista ei ole tulossa eikä kehittymässä liittovaltiota olin suomen neuvottelijana kahdessa suuressa perussopimusmuutoksessa ja voin vakuuttaa että suurin osa jäsenvaltioista ei todellakaan halua liittovaltiota sellaiset muutokset eivät mene läpi tällä pelottelu sokaisee meitä näkemästä ne tarpeet joissa unionin todella keskityttävä olemaan suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa niin oma kokemukseni kuin eun pitemmän historian tarkastelu puhuu sen puolesta että unionin kehittämisen ratkaisee jäsenmaiden ja niiden kansalaisten tahto olemme kuulleet valtionpäämiehiltä ja muilta vaikutusvaltaisilta tahoilta kehitysideoita muun muassa uusista unionin instituutioista ne eivät ole sinällään ratkaisu eun kipuiluun parhaimman oikeutuksen eu hakee toiminnalleen kun se osoittaa työskentelevänsä niiden suurten tavoitteiden eteen joita se on luvannut edistää ja joista pääministeri äsken hyvin ilmoituksensa

vahvistaminen on suuri kysymys eussa eurooppalaiset odottavat unionilta päättäväisiä toimia niin terrorismin vastaisessa toiminnassa kuin puolustuspolitiikan vahvistamisessa pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistäminen on historiallinen saavutus se on valtioiden välistä yhteistyötä mutta se tehdään eun sateenvarjon alla unionin toimivaltaa ei lisätä tämä yhteistyö parantaa kansallisia suorituskykyjämme ja jäsenmaiden keskinäistä yhteistyökykyä arvoisa puhemies unioniin mahtuu luonnollisesti eri näkemyksiä siitä kuinka asioita tulisi hoitaa parhain päin eu politiikkaan kuuluu siksi tiukka kansallinen edunvalvontakin muun muassa metsänkäyttökysymyksissä sitä on tarvittu ja tarvitaan jatkossakin myös rahoitusneuvotteluista tulee haastavat koheesiopolitiikka on keskeinen rahoitusväline kasvun työllisyyden ja osaamisen edistämiseksi jäsenmaiden välisen koheesion rinnalla koheesiorahoitusta tulee ohjata jatkossakin jäsenmaiden sisällä olevien eriarvoisuutta synnyttävien alue erojen kaventamiseen ja sosiaalisen eheyden vahvistamiseen

arvoisa herra puhemies euroopan unioni on pohjimmiltaan yhteisö joka vaalii rauhaa vakautta vaurautta ja kasvua siis meidän eurooppalaisten hyvinvointia unionilla on tulevaisuutta niin kauan kuin kansalaisilla on siihen luottamusta luottamus taas riippuu siitä kykeneekö eu vastaamaan eurooppalaisten tarpeisiin on aivan selvää että se vaatii uudistumista tahtoa kuunnella kansalaisten huolia sekä rohkeutta tehdä päätöksiä uudistukset on tehtävä kansalaisten ei instituutioiden tähden aloitetaan vauraudesta ja kasvusta sillä pieni suomi elää viennistä eun sisämarkkinat ja sen solmimat vapaakauppasopimukset ovat hyödyttäneet valtavasti suomalaisia yrityksiä jotka puolestaan ovat pystyneet luomaan uusia työpaikkoja silti sisämarkkinoilla on edelleen paljon esteitä samaan aikaan kun protektionismi lisääntyy maailmalla eun painoarvo on myös taloudellista siksi meidän on tehtävä kauppapolitiikasta ja toimivista sisämarkkinoista jälleen ykköstavoitteemme kokoomukselle on tärkeää että suomi voi käydä kauppaa pelisäännöin jotka ovat reiluja kaikille myös ympäristölle ja työntekijöille tarvitsemme lisää työtä ja sitä ei synny kauppaa rajoittamalla arvoisa puhemies mitä tulee rauhaan ja vakauteen on tasavallan presidentti kovin oikeassa kysyessään mikä se sellainen unioni on joka ei takaa kansalaistensa turvallisuutta ihmiset ovat huolissaan ja huoleen on vastattava on aloitettava euroopan ulkorajojen vahvistamisesta ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomisesta muurit eivät ongelmia ratkaise ja siksi tarvitsemme yhteisen järjestelmän jolla hädänalaisia autetaan mutta ihmiskauppaa ja terrorismia samalla torjutaan eun syvenevällä puolustus ja turvallisuusyhteistyöllä on tarkoitus vastata näihin huoliin haluamme vahvistaa kriisinhallintaa lähialueilla hybridi ja kyberuhkien torjuntaa terrorismin ja laittoman maahanmuuton vastaisia toimia emmekä vähiten puolustus teollisuuden kilpailukykyä suurin osa eu maista kuuluu natoon joka on niiden sotilaallinen puolustusratkaisu kyse on siis työnjaosta eu täydentää ei korvaa naton tuomaa turvallisuutta kaikki syvenevä turvallisuusyhteistyö on etumme mutta samalla tulee olla realisti eu ei ainakaan tässä vaiheessa luo yhteistä puolustusta suomen onkin välttämätöntä huolehtia oman kansallisen puolustuskykynsä kehittämisestä ja tehtävä ratkaisunsa siitä käsin se on perusta jota eu yhteistyö naton kumppanuusohjelma eun ja naton välinen yhteistyö sekä suomen kahdenväliset suhteet erityisesti yhdysvaltojen ja ruotsin kanssa tukevat arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää hallitusta aktiivisesta vaikuttamisesta eun puolustusyhteistyön samoin siitä että hallitus sai sovittua omat kantansa euroopan rahaliiton kehittämiseksi ensimmäisten jäsenmaiden joukossa se joka asettaa agendan hallitsee keskustelua ja ja ratkaisujen löytämistä kokoomukselle tärkeää on markkinakuri ja jäsenmaiden vastuu jokaisen jäsenmaan on laitettava taloutensa rakenteet kuntoon ja katkaistava ylivelkaantuminen uutta eurokriisiä kestä me emme kuitenkaan näe perusteita uusille instituutioille kuten euroalueen omalle parlamentille tai budjetille koska ne eivät ratkaisisi ongelmia saati toisi kansalaisille mitään lisäarvoa myönteinen suhtautuminen euroopan unioniin ei tarkoita kritiikitöntä alistumista kun jokin ehdotus ei meitä miellytä se on voitava sanoa pelkkä ei linja ei kuitenkaan riitä vaan meillä on oltava vaihtoehto perusteluineen esimerkiksi suomen ei tule hyväksyä eun rahoituspohjan laajentamista brexitin jälkeen vaan vaatia pienenevän budjetin käyttämistä tehokkaammin tehotonta toimintaa on voitava karsia arvoisa puhemies vanhan sanonnan mukaan kaikki tiet vievät roomaan tulevaisuuden kannalta ei ole kuitenkaan merkityksetöntä minkä tien valitsemme keskitieltä ei nimittäin vaikuteta kulkemalla etujoukoissa me voimme olla vaikuttamassa niin reittivalintaan kuin päämääriinkin meidän kohtalomme on sidottu eurooppaan onneksi me voimme vaikuttaa ja olemmekin vaikuttamassa sen menestykseen

valinnanvaraamme parhaiten hakemalla eyn jäsenyyttä arvoisa puhemies näin totesi presidentti mauno koivisto valtiopäivien avajaisissa sinetöiden maamme siirtymisen osaksi läntistä yhteistyötä tuolloin vietettiin suomen seitsemänkymmentäviisi vuotisjuhlaa nyt neljännesvuosisata myöhemmin on itsenäisyytemme sata vuotisjuhla ja suomella jälleen valintojen aika vielä joku aika sitten näytti siltä että eurooppalainen yhteistyö ajautuu umpikujaan vuosia jatkunut talouskriisi pakolaiskriisi ja lopulta brexit antoivat aihetta epäillä kestävätkö eurooppalaiset instituutiot rajoja pystytettiin ja asialistalle ilmestyi eroa yhteisöstä tarkoittava artikla viidennenkymmenennen lopunajan odotus oli ennenaikainen saksan vaikeat hallitusneuvottelut tuovat nyt epävarmuutta minkä yli on päästävä vakaa saksa on euroopalle välttämätön kaiken kaikkiaan näyttää nyt kuitenkin siltä että euroopan yhteistyö tiivistyy ja suomen on syytä olla siinä mukana aika yksinkertainen aikamme haasteet ovat niin merkittäviä ettei niistä yksin selvitä suomi ei pärjää yksin ilmastonmuutos ja maahanmuutto ovat asioita joihin tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä ja luottamusta puhumattakaan kauppapolitiikasta jossa eun yhteinen voima on näinä protektionismin aikoina kaltaisellemme ulkomaankaupasta riippuvaiselle maalle kullanarvoista tuemme puolustuksen pysyvää rakenteellista yhteistyötä sillä turvallisuus oli alun alkaenkin jäsenyydellemme ratkaiseva myös arktinen politiikka ja pohjoinen ulottuvuus on pidettävä vahvasti unionin agendalla puhemies suomi ei voi katsella sivusta eurooppalaista yhteistyötä on etujemme mukaista vaikuttaa vahvasti kehitykseen jääminen peränpitäjäksi tai ulkokehälle ei käy sillä päätökset vaikuttavat meihin joka tapauksessa mitään suojavyöhykettä ei meille siunaannu parhaiten käytämme valinnanvaraamme hakeutumalla aktiivisesti eturiviin ajankohtaisista asioista sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa nostaa ennen kaikkea kaksi eun sosiaalisen ulottuvuuden ja emun kehittämisen nämä kaksi kytkeytyvät vahvasti yhteen sosiaalisessa ulottuvuudessa on edettävä ripeästi eu ei ole vain sisämarkkina alue vaan ihmisten eurooppa talouskriisin jälkeen on kasvun aika kasvu kuuluu kaikille eu kansalaisten täytyy kokea että he pääsevät osalliseksi kasvuun tarvitaan sosiaalisia investointeja hyvinvointiin tarvitaan eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa eun on käytettävä lainsäädäntövaltaansa työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi ja sosiaalisen suojelun vähimmäistasojen säätämiseksi eun rahastoja on kohdennettava tarkemmin sosiaaliseen hyvinvointiin yhteys emuun tulee ennen kaikkea eun talouspolitiikan ohjausjakson kautta siihen on sisällytettävä kattavammin hyvinvoinnin mittareita liittyen esimerkiksi naisten ja miesten tasa arvoon tai koulupudokkaisiin talous ja viimeistely liittyy myös kriiseihin varautumiseen on kuitenkin ensin sanottava että euro on selvinnyt yli kriisien verrattain hyvin tarvittavia kriisimekanismeja saatiin luotua ja ekpn rahapolitiikka tuki selviytymistä suurelle mullistukselle ei ole tarvetta olennaista on huolehtia pankkien kriisivalmiudesta toteuttamalla sijoittajavastuuseen perustuva pankkiunioni johon ajan ollessa kypsä kuuluu myös yhteinen talletussuoja pysyvä vakausmekanismi on omiaan euroopan valuuttarahastoksi joka tarvittaessa auttaa kriisimaita euroalueella tarvitaan myös kykyä suhdanteiden tasaukseen ja suomen on oltava avoin jäsenmaiden esityksille tästä työllisyyttä ja ihmisten tarpeita paremmin tukeva euroalue on välttämätön kansalaisten on koettava eurooppalaisen yhteistyön lisäarvo arjessaan kansallismielinen populismi padotaan vain osoitamme eun lisäävän tasa arvoa ja turvallisuutta eun on oltava toimintakykyinen puolustaakseen arvojaan demokratiaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia niin sen omalla alueella kuin kaikkialla maailmassa
arvoisa puhemies on hienoa että pääministerin ilmoitus antaa mahdollisuuden keskustella euroopan unionista hallitus tyytyy kuitenkin vähään sillä kun puheet on pidetty asian käsittely päättyy toisin kuin selonteon tai tiedonannon kohdalla eduskunnan valiokunnat eivät saa työstettäväkseen hallituksen eurooppa politiikan näin juhlavuonna on syytä korostaa yhdessä toimimisen vahvuutta kun kansakunta käyttää valinnanvaraansa on ratkaisuille haettava laajin mahdollinen parlamentaarinen tuki lähestyvä eu puheenjohtajuus korostaa entisestään yhteistyön tarvetta ärade talman eu ei ole jotain joka vain tapahtuu meille eu on asia johon me voimme vaikuttaa se on parasta tehdä yhdessä tillsammans

arvoisa puhemies suomalaiset ovat perinteisesti halunneet eulta turvallisuutta taloudellista hyvinvointia ja lisääntynyttä kansainvälisyyttä

aikana tullut rakentavalla tavalla aikaisempaa kriittisempää suomi on aktiivinen toimija eussa olemme ensimmäisten joukossa linjanneet näkemyksemme talous ja rahaliiton tulevaisuudesta yhteisvastuun sijaan korostamme markkinakurin ja sijoittajavastuun periaatteita suomi ei enää tue sellaisia emua koskevia uudistuksia jotka lisäävät jäsenmaiden yhteisvastuuta arvoisa puhemies suomen linja on selvä suomen hallitus on linjannut että euroalue ei tarvitse omaa budjettia eikä valtiovarainministeriä tällaista liittovaltiorakennetta ei ole syytä luoda toimiessaan vasemmistonuorten puheenjohtajana edustaja li andersson kannatti sosialistista liittovaltiota sininen tulevaisuus ei kannata minkään sortin eurostoliittoa sininen tulevaisuus kannattaa euta joka keskittyy kaupankäynnin ja kansainvälisyyden edistämiseen kaikkeen me emme sano ei suomi on viety euhun ja euroon siellä olemme ja tätä rahaa käytämme kuten ulkoministeri timo soini kirjoitti maaseudun tulevaisuudessa suomen tavoitteena on luoda euromaille velkajärjestelymekanismi jossa maksukyvyttömyyteen ajautuneen maan velat järjestellään uudelleen tulevaisuudessa kreikan kaltaiset euromaat täytyy voida ajaa hallitusti konkurssiin kuten henkilökohtaisesti esitin jo vuonna kaksituhattakymmenen arvoisa puhemies suomen lähtökohta on että ison britannian ero eusta huomioidaan täysimääräisesti eun budjetin kokonaistasossa toissijaisuusperiaatteen tarkempi noudattaminen voisi tuoda säästöjä eun tulee toimia vain jos tavoitetta ei voida toteuttaa tehokkaammin kansallisesti eu tasolla ei pitäisi päättää esimerkiksi suomen kesäajasta kuten presidentti abraham lincoln totesi ystäväsi on sellainen jolla on samat viholliset kuin sinulla brexitin myötä eusta lähtee suomelle vahva liittolainen joten on etsittävä suomen on vahvistettava pohjoismaista eu yhteistyötä kaikissa pohjoismaissa on rakentavan kriittinen suhtautuminen eun toimintaan suomalaiset päättivät aikanaan liittyä eun jäseneksi ennen kaikkea siksi että haluttiin turvata suomen turvallisuuspoliittinen asema poliittisesti hyväksytty pysyvä rakenteellinen yhteistyö vahvistaa suomen kansainvälistä puolustusyhteistyötä kumppanimaiden kanssa ja tukee siten kansallista puolustusta tämä on parasta mitä eulla on meille tarjota arvoisa puhemies kun boris jeltsiniä aikoinaan pyydettiin kuvailemaan venäjän demokratiaa yhdellä sanalla hän vastasi hyvä jeltsinille tähdennettiin ettei tarkoitettu ihan kirjaimellisesti yhdellä sanalla vaan hän voisi luonnehtia demokratian tilaa muutamin sanoin silloin jeltsin täsmensi ei hyvä demokratian tila eussa on ei hyvä komissio ei edusta suoraan kansalaisia eikä ole kansalaisille poliittisessa vastuussa mutta komissiolla on yksinoikeus lainsäädäntöaloitteiden ongelmallista koska komissio nykyisellään on poliittinen toimija joka pyrkii oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen tästä esimerkkinä ehdotus komission ja eurooppa neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistämisestä joka kasvattaisi komission valtaa suhteessa neuvostoon komissio on ehdottanut ylikansallisia vaalilistoja eurovaaleihin tämä ei kuitenkaan olisi suomen kaltaisen pienen jäsenmaan edun mukaista komissiota voitaisiin kehittää demokraattisempaan suuntaan siten että jokaisella jäsenvaltiolla olisi kansallisilla vaaleilla valitut komissaarit jotka vastaisivat toiminnastaan myös kansallisille arvoisa puhemies suomi on osa länsimaita ja liittynyt kansanvaltaisesti eun jäseneksi yhteinen unionimme on muuttunut paljon kahden vuosikymmenen aikana siniset katsovat että uusi eu kansanäänestys on perusteltu tapa kysyä suomalaisten mielipidettä euroopan tulevaisuudesta silloin jos perussopimuksia muutetaan suomalaisen maanviljelijän ei pidä olla entistä enemmän vastuussa ranskalaisen maanviljelijän ratkaisuista ja suomalaisen valkokaulustyöläisen ei pidä olla entistä vastuussa kreikkalaisen valkokaulustyöläisen päätöksistä suomalaisina me olemme eurooppalaisia kansainvälisyys on arkipäivää mutta sata vuotiaan suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys

arvoisa puhemies

me toivomme että brexitin aloittaman vyyhdin myötä nykymuotoinen eu palaisi puhtaasti kauppaliitoksi perussuomalaiset että kaupan esteitä puretaan mutta sen enempää ohjeita me emme eusta kaipaa emme myöskään halua että suomi on maksumies kun britit eivät enää rahoita lihavaa eu koneistoa arvoisa puhemies europarlamenttivaalit lähestyvät se on saanut eun varpailleen koska näyttää siltä että ihmiset saattavat äänestää niin sanotusti vääriä ihmisiä eu on häpeilemättä aloittamassa verovaroin rahoitetun vaalikampanjan jonka tarkoituksena on estää ihmisiä äänestämästä euroskeptisiä puolueita esitys on niin päätön että on otettava siitä suora lainaus media ei tarvitse valmiiksi tehtyä materiaalia mutta he tarvitsevat hyviä juttuja ja ohjausta media on avaintekijä tekemään positiivista narratiivia eusta siis media tarvitsee verorahoilla maksettua ohjausta luodessaan parempaa kuvaa eusta tämä on demokratian irvikuva eu ei pidä kansanäänestyksistä eikä demokratiasta arvoisa puhemies suomi ainoana pohjoismaana luopui rahapoliittisesta suvereniteetistaan eli markasta ja se oli virhe euroalueeseen kuuluu lähtökohdiltaan aivan liian erilaisia maita jotta se voisi muodostaa toimivan yhteisvaluutta alueen lisäksi alueeseen on otettu integraation syventämisen nimissä maita jotka eivät alun perinkään täyttäneet euroalueeseen liittymisen ehtoja räikein tapaus oli kreikka jonka ongelmat olivat hyvin tiedossa jo etukäteen mutta niistä vaiettiin integraatioprojektin edistämisen nimissä kuoliaaksi yhteisvastuun kasvattaminen ei ole suomen intressissä tilanteessa jossa eun pankkisektorin riskit ovat keskittyneet etelä eurooppaan riskien jakaminen tarkoittaa käytännössä suomalaisten veronmaksajien tulonsiirtoja ulkomaisille pankeille arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät näe euroopan hyödyllisenä suomelle yhteistyötä suomi on valmis tekemään mutta itsemääräämisoikeutemme haluamme pitää ei kiitos eu sanelulle kyllä kiitos yhteistyölle viidestoista yhdettätoista tuhatyhdeksänsataaseitsemäntoista suomen eduskunta julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi nyt eun liittovaltion edetessä suomen eduskunnalle jää vain eu päätösten toimeenpanemisen rooli maa joka ei arvosta itsenäisyyttään ei hallitse tulevaisuuttaan perussuomalaisilla on unelma itsenäinen suomi

arvoisa puhemies liittyi euroopan unioniin kaksikymmentäkaksi vuotta sitten maassamme on useita sukupolvia jotka ovat saaneet kasvaa osaksi eurooppalaista yhteisöä yhteisöä jossa rauha ja kansainvälisyys ovat jokapäiväistä arkea tuoreen eurobarometrin mukaan valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä jäsenyyteemme euroopan unionissa jopa tyytyväisempiä kuin eurooppalaiset keskimäärin vielä vahvemmin sen takia kaikkien meidän suomalaisten takia meillä on velvollisuus rakentaa tulevaisuuden euroopan unioni visio siitä millaisen maanosan haluamme lapsillemme jättää mantereemme tulevaisuus määrittää myös maamme tulevaisuutta suomen talous on vientivetoinen siksi meidän etumme on että eurooppa on vakaa ja ennustettava toimintaympäristö

todellinen unionia eteenpäin vievä voima tarvitsemme uusia ratkaisuja teknologian kehityksen väestön ikääntymisen työelämän murroksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisten haasteiden suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten yhteiseksi parhaaksi arvoisa puhemies meistä tulee eun puheenjohtajamaa kesällä kaksituhattayhdeksäntoista silloin voimme edistää meille tärkeitä asioita ja olemme osaltamme eun kasvot muulle maailmalle tehtävän merkittävyydestä huolimatta suomella ei ole vielä mitään suuntaviivoja millaista unionia haluamme olla rakentamassa hallituksella on kolme erilaista eu linjaa yksi hyvä toimisi varmaan paremmin keväällä kaksituhattayhdeksäntoista käydään eduskuntavaalit heti perään eurovaalit emme voi noiden vaalien jälkeen ajelehtia ajopuuna läpi puheenjohtajakauden kysymys on eun tulevaisuudesta ja sitä ei voi sysätä vain virkakoneiston valmisteluun meillä on oltava visio mitä omalta eu puheenjohtajuuskaudelta haluamme tätä keskustelua varten hallituksen tulisi koota kaikista puolueista kattava työryhmä sen pitäisi tehdä se ensi tilassa tarvitsemme ryhmään myös vahvaa kansalaisyhteiskunnan panosta vihreiden eu vision lähtöajatus on että aito hyvinvointi perustuu ihmisten tasa arvolle ja luonnonvarojen käytön kestävyydelle emme saa jättää tuleville sukupolville pilaantunutta ympäristöä rapautuneita julkisia talouksia tai sosiaalisen eriarvoisuuden aiheuttamia ongelmia ihmisarvon kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön turvaamisen tulee olla eun ytimessä unionin arvoja on aktiivisesti puolustettava politiikan on rakennuttava niiden pohjalle arvoisa puhemies eu on ollut erinomainen rauhanprojekti se on taannut maanosallemme rauhan lukuisten sotaisten vuosien jälkeen tuosta rauhasta on pystyttävä pitämään edelleen kiinni emme saa käpertyä sisäänpäin nyt kun eu kohtaa poikkeuksellisia haasteita brexit sekä äärioikeiston ja populismin nousu koettelevat unionin yhtenäisyyttä syrjäytyminen ja eriarvoisuus humanitäärinen kriisi eun rajoilla sekä erityisesti puolan ja unkarin oikeusvaltiota rapauttava kehitys aiheuttavat vakavaa huolta paras keino varautua tulevaan on koulutus siksi siitä leikkaamisen on loputtava myös suomessa eun sosiaalista ulottuvuutta on aktiivisesti vahvistettava tarvitsemme vähimmäiskriteerit unionin laajuiseen perusturvan ja työelämän sääntelyyn sosiaaliturvaa on vietävä samaan suuntaan komission on aloitettava kattava selvitys eun laajuisesta perustulosta verot on saatava pois paratiiseista takaisin hyvinvointivaltion rakentamiseen ja monikansallisten suuryritysten on julkisesti raportoitava minne ne maksavat veronsa ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa ja planeettamme hyvinvointia kohtaava uhka sen torjumiseksi meidän on tehtävä kaikkemme muuten muut toimemme ovat turhia kaksi vuotta sitten allekirjoitettiin pariisin ilmastosopimus se tuntui historialliselta viimein voisimme euroopan unioni etunenässä suojella maapalloamme ja torjua ilmastonmuutosta kun unioni on siihen pyrkinyt suomi on asettunut vastahankaan sitovan energiatehokkuustavoitteen ja tehokkaan hiilinielupolitiikan suhteen tämä kaikki siitä huolimatta että meillä ei ole hetkeäkään hukattavana meidän on tehtävä rohkeita ratkaisuja sillä tämä planeetta on meillä vain lainassa tulevaisuuden sukupolvilta arvoisa puhemies eun jäsen pian kaksikymmentäkolme vuotta olemme hyötyneet jäsenyydestä merkittävästi ja hyödymme jatkossakin se kuitenkin vaatii aktiivisia toimia ja halua viedä maatamme niihin pöytiin joissa asioista päätetään vihreiden suomi on eurooppalainen haluamme olla tekemässä euroopasta kaikkien yhteisen suomella ei ole varaa hukata tulevaa eu puheenjohtajuuskauttaan siksi tarvitsemme nyt toimia suuntaa eurooppaan suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten vuoksi

arvoisa herra puhemies

se ole ihme samaan aikaan kun monet kansalaiset kamppailevat työttömyyden leikkausten ja kasvavan eriarvoisuuden kanssa keskittyy eu yritysten vapauden edistämiseen ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon kustannuksella kaikki unionin jäsenmaat ovat kilpaa leikanneet julkisia menojaan viimeisten vuosien aikana samalla veroparatiisitalouden on annettu rehottaa jopa unionin sisällä brexit kansanäänestyksen tulos ei ollut vain seuraus kampanjoinnista jossa totuutta käytettiin kovin säästeliäästi kysymys oli syvemmästä tyytymättömyydestä ja protestista harjoitettavaa politiikkaa kohtaan tämä tyytymättömyys on näkynyt monien muidenkin maiden vaaleissa viimeksi saksassa samaan aikaan kun brexitin myötä eusta on irtoamassa iso palanen rikkovat jäljelle jäävistä maista unkari ja puola räikeästi unionin perusperiaatteita oikeusvaltiosta ja demokratiasta suomessa ja euroopassa on juuri nyt erittäin suuri tarve keskustelulle eun tulevaisuudesta eulla ei ole tulevaisuutta ellei se pysty vastaamaan kansalaisten odotuksiin eulla ei ole tulevaisuutta ellei unionissa onnistuta palauttamaan ihmisten uskoa siihen että kansainvälisellä yhteistyöllä pystytään puuttumaan puuttumaan hyvinvointia ja arjen turvallisuutta nakertaviin ilmiöihin arvoisa puhemies nyt on se hetki jolloin sosiaalinen oikeudenmukaisuus kansalaisten hyvinvointi ja demokraattinen päätöksenteko on nostettava eun ytimeen vasemmistoliiton mielestä eussa tulee keskittyä ratkaisemaan veroparatiisitalouden verokilpailun ja palkkadumppauksen kaltaisia ongelmia jotka nakertavat hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa ja lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta maailmassa on kriisien ja konfliktien seurauksena enemmän pakolaisia kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen ilmastonmuutos on suurin uhka koko ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuudelle näihin globaaleihin haasteisiin eun pitää tarttua vahvasti eun pitää panostaa koulutukseen työllisyyteen ja sellaiseen teollisuuteen joka hyödyntää puhdasta teknologiaa ja uusiutuvia energiamuotoja kysymykset eun sosiaalisesta ulottuvuudesta kytkeytyvät keskusteluun rahaliiton kehittämisestä sosiaalinen ulottuvuus ei voi toteutua ellei rahaliiton puitteissa luotuja finanssipoliittisia sääntöjä uudisteta ja rahaliiton rakenteisiin tehdä isoja muutoksia arvoisa puhemies eu ei valitettavasti ole kuitenkaan niinkään puuttumassa näihin kansalaisten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin sen sijaan unionia syvennetään sotilaallisen yhteistyön suuntaan ja eun budjetista aiotaan ryhtyä tukemaan sotateollisuutta aseteollisuutta ennen muuta saksalaista ja ranskalaista

puhemies ärade talman viime päivien tapahtumat ovat tehneet tästä keskustelusta vieläkin tärkeämmän näemme brexitin mutta myös poliittisen tilanteen epävakauden saksassa jossa angela merkelin tulevaisuus on vaakalaudalla on syntymässä poliittinen tila täytettäväksi pohjoismaiden roolia voitaisiin vahvistaa ainakin on kaksi tekijää joiden vuoksi suomi vaikuttaa pikemminkin pikemminkin varovaiselta jarruttajalta kuin aktiiviselta uudistajalta ensimmäisessä on kyse ahtaasta yksipuolisesti taloutta korostavasta eu näkemyksestä toisessa kyse on hallituksen kokoonpanosta ensimmäinen on ongelma suomelle populisteilta ei jää ainoakaan tilaisuus käyttämättä sen korostamiseen miten kalliiksi tämä yhteistyö tulee suomelle mutta myös vakavammin otettavissa arvioissa eu yhteistyön arvo mitataan liian usein pelkästään rahassa on selvää että taloudellinen hyöty on tärkeää mutta missä on toimintamme eurooppalaisten arvojen puolesta kyse pitäisi olla johtajuudesta sosiaalisen ja tasa arvoisen euroopan puolesta eurooppa on myös naisten eurooppa meidän pitäisi puhua koulutuksesta maahanmuutosta ja euroopan asemasta maailmassa

mainitsin hallituksen kokoonpanon olevan asia joka tekee suomelle vaikeaksi aktiivisen ja innovatiivisen profiilin ottamisen kaikki tietävät että auton ajaminen käsijarru päällä on vähintään hyvin kuluttavaa me kaikki tiedämme mitä eurooppaministeri sampo terho ja hänen sininen puolueensa pohjimmaltaan ajattelevat eusta hallituksen vakuuttelut aktiivisemmasta eu politiikasta kuulostavatkin tämän vuoksi ontoilta hallituksen käytävillä on liian monta ein sanojaa jotta suomi voisi ylipäänsä osoittautua uskottavaksi ja innovatiiviseksi toimijaksi eun ytimessä viimeksi monet suomalaiset eu parlamentaarikot ovat esittäneet ankaraa arvostelua eurooppaministerin ahdasta näkemystä kohtaan siitä miten eun budjettia pitäisi karsia brexitin seurauksena vaarana on että ammumme omaan jalkaamme vaatimalla koheesiotuen vähentämistä

arvoisa puhemies kristillisdemokraattien peruslähtökohta on että jokaisen jäsenmaan on kannettava eussa oma vastuunsa yhteiskuntansa kehittämisestä markkinaehtoisella työnjaolla ja yhteistyöllä saamme lisää tehoa ja toimimme reilusti kun säännöt ovat kaikille samat pienelle vientivetoiselle jäsenmaalle eun kaavaillussa kehityksessä on hyviä ja huonoja puolia avoimet markkinat jotka toimivat selkeillä säännöillä ovat hyvä asia edistyminen digitaalisissa sisämarkkinoissa on suorastaan erinomaista emme halua sellaisia tullimuureja joita britit nyt pelkäävät vaan päinvastoin kaupan esteiden poistamista myös kolmansiin maihin eun vapaakauppasopimusten avulla kunhan ne on oikeudenmukaisesti laadittu hyviä ovat esitykset sellaisesta yhteistyöstä joka hyödyntää kaikkia kuten turvallisuuspolitiikassa poliisi raja ja tiedusteluyhteistyö sekä puolustusyhteistyö esimerkiksi suunnittelussa ja puolustusvälinehankinnoissa kehitysyhteistyössäkin saamme enemmän aikaan jos suunnittelu valvonta ja seuranta voidaan koordinoida siten voidaan antaa apua afrikkaan ja lähi itään joista pakolaisvirtojen paine eurooppaan yhä kasvaa kristillisdemokraatit ovat koko pakolaiskriisin ajan johdonmukaisesti korostaneet kehitysavun ja pakolaisleireiltä suoraan auttamisen merkitystä olemme korostaneet rajaturvallisuutta ja vastustaneet turvapaikanhakijoiden automaattisia jakomekanismeja ja kiintiöitä eu maiden kesken mitkä vain kiihdyttävät ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa välimerellä hallituksen linja on sen sijaan ollut leikata lähtömaiden kehitysavusta mutta kuitenkin myötäillä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja eu maiden kesken arvoisa puhemies huonoja ovat esitykset joissa pyritään yhteisvastuullisiin velkoihin ja suurempaan eu budjettiin eivät kannusta rakennemuutoksiin ja tulevat nettomaksajamaille kalliiksi hallituksen kannassa tasapainoillaan tuemme hallitusta kun se vastustaa ehdotuksia eurooppalaisesta valtiovarainministeristä ja tuemme eu budjetin noin prosentin osuutta bruttokansantuotteesta jota ei brexitin varjolla tule todellakaan nostaa tiukoilta näyttävät ehdot monessa muussa asiassa kuitenkin kätkevät sisälleen mahdollisuuden antaa periksi neuvotteluissa esimerkiksi yhteiseen talletussuojaan siirtymisen kriteerit ovat epäselvät ja riskit suuret hallitus valitettavasti hyväksyy euroalueen erillisen budjettilinjan ja sen kautta suomen nettomaksuosuuden kohtuullisen kasvattamisen mitä se kohtuus tässä asiassa sitten lieneekään samoin on kysyttävä mihin näitä uusia velkajärjestelymekanismeja nyt sitten halutaan aiemmin olemme vastustaneet ainakin kreikan velkojen mitätöimistä nyt annetaan mahdollisuus tehdä evmstä troikan osapuoli ja velkajärjestelyviranomainen hallituksen kannan ristiriitaisuutta kuvaa että valuuttarahastoksi muuttuva evm olisi juuri sellainen yhteisvastuullinen rahasto jota kuitenkin periaatteessa vastustetaan arvoisa puhemies yhteistyö on tärkeää mutta emme kannata määräenemmistöpäätösten lisäämistä emme ulko ja turvallisuuspolitiikassa saati sosiaalisissa ja veroasioissa sosiaalisten oikeuksien julistus ei saa johtaa sosiaaliturvassa eläkejärjestelmistä nyt puhumattakaan yhteisvastuuseen suomessa on oltava hereillä lainsäädäntöhankkeissa joilla lainsäädäntöhankkeissa joilla voi olla suuria vaikutuksia kansalliseen liikkumavaraamme liikkumavaraamme eun ilmasto ja energiapolitiikalla ei pidä ampua omaa kansainvälisessä vertailussa puhdasta teollisuuttamme jalkaan ylisuurilla osuuksilla taakanjaossa mikä johtaa vain tuotannon siirtymiseen saastuttavimpiin maihin

metsävarantomme joita tasapainoisesti suojellaan ja hyödynnetään eivät voi muuttua poliittisilla linjauksilla hiilinieluista päästölähteiksi arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hyvänä sitä että liittovaltiokehitystä yritetään jarruttaa kehotamme olemaan siinä johdonmukainen ja tiukka
ja nyt arvoisat edustajat käymme debattiin toimimme seuraavalla tavalla pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää enintään kahden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies kiitoksia ryhmäpuheista varsin rakentavassa hengessä keskustelua on käyty ensinnäkin tähän eduskuntakäsittelyyn tämä on jo toinen kerta tämän vuoden aikana kun käymme läpi eu asioita tässä suuressa salissa ja suomessa on ehkä edistynein käsittelyjärjestelmä suuren valiokunnan ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kautta näitä on on viety kyllä näihin ovat päässeet vaikuttamaan kaikki niin kuin pitääkin on asioita joista todellakaan me emme selviä yksin alueellisten konfliktien ja terrorismin torjunnasta muuttoliikkeen hallinnasta vapaakauppa sisämarkkina ja ilmastonmuutoskysymykset ovat hyviä esimerkkejä jotka meidän pitää ja kannattaa tehdä yhdessä mutta on asioita jotka on pidettävä tiukasti jäsenvaltioiden hanskassa kuten esimerkiksi omasta julkisesta taloudesta huolen pitäminen ja omasta kilpailukyvystämme huolen pitäminen samoiten puolustuksesta emme tässä mitään yhteistä armeijaa ole rakentamassa vaan sielläkin haemme yhteistyön alueita joista

silloin kun ollaan nousukaudessa siellä on ylijäämää ja ja sitä voidaan sitten sitä kautta tasata muuten lisätään yhteisvastuuta tätä kautta ette kai te tätä

olemme kyllä samaa mieltä että kannatamme reiluja työmarkkinoita mutta emme halua tästäkään tehdä uutta uutta tulonjakomekanismia sitten vaikuttamiseen me olemme vaikuttaneet tulevaisuusprosessiin eu puolustukseen kuten kerroin energia ja ilmastopolitiikassa olemme erittäin aktiivisia biotaloudessa olemme laatineet ruotsin kanssa yhteisen tiekartan jota lähdemme viemään eteenpäin kauppapolitiikassa nyt tuo britannian jättämä aukko meidän pitää pitää täyttää yhdessä esimerkiksi tanskasta ja hollannista olemme löytäneet siihen hyvät kumppanit meidän prosessiamme on muutettu nyt sillä tavalla että otamme kannat ja haemme suomen kannat entistä aikaisemmin niin että pystymme yhdessä sitten vaikuttamaan eu pöydissä tästä esimerkkejä ovat puolustusyhteistyö emu maahanmuuttolinjaukset ja niin edespäin ja tämä on varmasti se hyvä käytäntö me pääsemme keskustelemaan valiokunnissa siitä ajoissa ja sitten pääsemme eu pöydissä myöskin vaikuttamaan siihen että löydämme siihen samanmielisiä kumppaneita

arvoisa herra puhemies haluan voimakkaasti puolustaa suomen jäsenyyttä euroopan unionissa ja ja euroalueen jäsenenä on kuitenkin hyvä asia että euroopan unionia euroopan unionin pitää pystyä tuottamaan lisäarvoa eurooppalaisille eli meille suomalaisille lisäarvoa turvallisuuteen lisäarvoa hyvinvointiin oli hyvä että eurooppa brexitin myötä heräsi siihen että meidän on uudistettava eurooppaa jotta sitä lisäarvoa syntyy jotta ei vastaavia ikäviä tapahtumia nähtäisi hallituksella on selkeä eu poliittinen kanta se on hyvin pitkälle suomalaiseen perinteeseen perustuva hallituskokoonpanoista riippumatta mutta se on myöskin hyvin tässä hetkessä kuten pääministeri kuvasi olemme ottaneet jo ajoissa rohkean kannan emun ja euron kehittämiseen puolustusyhteistyöhön ja nyt viimeksi maahanmuuttopolitiikkaan me olemme aktiivisia itsekin olen tavannut jo toistakymmentä komissaaria kahdenkeskisesti tämän ministeritehtävän aikana ja vastaavaa tekevät kaikki hallituksen ministerit toimimme aktiivisesti eun kehittämisessä ja mielestäni suomen ja meidän pitää olla valmiita olemaan kaikissa niissä eun ytimissä jotka tuottavat meille lisäarvoa meidän täytyy olla valmiit kulkemaan edistyksen ja kehityksen kärkijoukossa ja tekemään tarvittaessa nopeastikin rohkeita ratkaisuja jos poliittinen tilanne euroopassa kehittyy siihen hyvään suuntaan että uudistuksia ollaan valmiita tekemään nyt me joudumme odottamaan saksan hallitusneuvottelujen tulosta ranskan vaalit olivat erittäin lupaava alku eun uudistamiselle mutta hallitusratkaisu on nyt aivan kriittinen sen suhteen miten eurooppa lähtee eteenpäin toivotaan pikaisia ratkaisuja siellä mutta sitten varsinaiseen valtiovarainministerin alueeseen kuuluvaan asiaan eli euroon euro on kulkenut todella vaikean polun kreikan kriisistä muutamien muiden valtioiden velkaongelmista pankkikriisistä ja finanssikriisistä mutta me olemme selvinneet näistä me olemme rakentaneet kriisien aikana mekanismit joilla kriisit tunnistetaan ja niitä voidaan ratkaista ja olemme päässeet paljon vakaampaan ympäristöön euroalue kasvaa vahvasti tällä hetkellä ja koska suomen viennistä yli neljäkymmentä prosenttia suuntautuu euroalueelle on päivänselvää että on suomen kannalta erinomainen uutinen että euro on tällä hetkellä vakaampi valuutta kuin se on ollut vuosiin kun katsomme taaksepäin on hyvä että

sisässä on selkeät mekanismit millä kriisejä pystytään välttämään ja ratkomaan siksi meidän on tärkeä jatkaa euron kehittämistä meidän yhteisen rahamme kehittämistä jota muuten suomen kansa laajasti tukee viedä pankkiunionia eteenpäin vähentää riskejä poistaa valtioiden ja ja pankkien kohtalonyhteyttä lisätä markkinakuria ja markkinavastuuta ja korostaa jäsenvaltioiden vastuuta omista talouksistaan mitä vahvemmat jäsenmaiden taloudet sitä vahvempi eurooppa ja sitä hyvinvoivampi eurooppa

arvoisa puhemies äskeinen päälinjaltaan oli kyllä harvinaisen yksituumainen ja kuvasi sitä että ollaan kuitenkin kaksikymmentäviisi vuotta tätä työtä tehty tehty näihin hallituksen hyvin selkeästi määrittelemiin kuuteen isoon painopisteeseen ja ja niiden sisältämiin linjoihin ei oikeastaan varsinaista kritiikkiä tullut muilta kuin vasemmistoliitolta ja perussuomalaistenkin sanakäänteissä oli jotakin kritiikiksi luettavaa se seikka joka tässä kritiikissä nousi esille on liittovaltiokehitys liittovaltiollistaminen niin kuin edustaja arhinmäki totesi sotilaallinen liittovaltiollistaminen minä kyllä pyytäisin tähän keskusteluun rehellisyyttä jos tätä sotilasyhteistyötä käytetään esimerkkinä liittovaltiokehityksestä se on

mahdollisimman kaukana liittovaltiokehityksestä koko sen rakenne on järjestetty näissä uudistuksissa jäsenvaltioiden välisenä yhteistyönä hallitusten välisenä yhteistyönä jossa eu instituutioiden rooli on lähinnä toimia kirjurina tämä tämä on mahdollisimman huono esimerkki liittovaltiokehityksestä se enemmän kuvaa sitä että tässä haetaan pelkoja tämmöisillä yleisillä väitteillä jotka eivät pidä paikkaansa minullekin jäi tästä keskustelusta lähinnä mieleen sdpn esitys että euroalueella tarvitaan suhdannetasausta kun me olemme korostaneet kaikessa muussa sijoittajavastuuta pankkien puolella ja sitä että valtioiden pitää hoitaa omat alijäämänsä alijäämänsä niin se suhdannetasaus on tässä asia joka vaatii kyllä lisää avaamista me tiedämme omasta kansantaloudesta että jos suhdannetasausta halutaan tehdä niin siinä puhutaan kyllä puolesta prosentista tai prosentista vuoden kansantuotetta jos jos sillä halutaan jotain vaikutusta

herra puhemies pistin myös tyytyväisyydellä merkille että lähes koko oppositio toi esiin erittäin myönteisiä kantoja euroopan unionin kehittämiseen arvostan sitä että näette euroopan unionin tärkeyden suomalaisille eurooppalaisille ja ihan globaalin areenan toiminnalle perussuomalaisten

en halua kommentoida sdpn puheenvuorossa korostettiin sitä että kasvu kuuluu kaikille olen siitä täysin samaa mieltä ja suomen eu politiikan linja tukee tätä kun me kaikki tunnemme turbulenssin mitä mitä maailmassa tällä hetkellä on niin eulla on erittäin merkittävä momentum kasvattaa rooliaan globaalina toimijana nyt kun usa käpertyy sisäänpäin eulla on mahdollisuus ottaa paikkansa maailman johtavana vapaakaupan puolustajana kauppasopimukset ovat eulle tapa

hallita globalisaatiota kestävällä tavalla ja haluan korostaa että vapaakauppa on ehkä virheellinen sana kun me puhumme monenkeskisestä sääntöpohjaisesta kaupasta se ei ole lainkaan arvoista vapaa pidetään huolta siitä että työntekijöiden oikeudet huomioidaan ympäristönsuojelu kuluttajansuoja ruokaturva oikeusvaltioperiaate euroopan unioni on tästä erittäin tarkka varsinkin tällä hetkellä meillä on meneillään sanon meillä euroopan unionilla noin kaksikymmentä vapaakauppasopimusneuvottelua eri maiden ja alueiden kesken se kuvastaa sitä että maailman suurin sisämarkkina kiinnostaa euroopan unionin ovella jos näin voi sanoa on lähes jono

arvoisa puhemies kyllä näiden käytettyjen puheenvuorojen perusteella on vastaansanomatonta että maamme eurooppa politiikka kaipaa johtajuutta te pääministeri samaan aikaan sekä puhuitte yhtenäisyydestä että annoitte tukenne unionin eritahtiselle kehitykselle eikä tässä vielä mitään te kehuitte valittua niin sanottua keskitien linjaa mutta kun kuuntelin toisen hallituspuolueen kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa siinä sanouduttiin irti tästä keskitien linjasta kyllä nyt johtajuus on hukassa ja ennustan teille vaikeuksia koota yhteistä linjaa näiden kaikkien näkemysten joukosta etenkin kun puheenjohtajakausi lähestyy ja meillä on iso kansallinen näytön paikka siinä miten me suoriudumme puheenjohtajuudesta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopulla jolloin on mahdollista että meidän hoidettavaksemme kaatuvat niin brexitin loppusuoran neuvottelut monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut itäisen kumppanuuden uusi huippukokous kyllä nyt täytyy koota yhteistä näkemystä kansallista eurooppa politiikan linjaa ja siinä vastuu on teillä pääministeri eikö nyt olisi todella syytä osallistaa eduskuntaa kytkeä eduskunnan valiokunnat huomattavasti vahvemmin mukaan tähän eurooppa politiikan ison kuvan muotoiluun on totta että olemme saaneet yksittäisiä asioita mutta niistä ei muodostu isoa linjaa isoa kuvaa sitä johtajuutta jota suomessa nyt eurooppa politiikka kaipaa pienikin maa voi osoittaa myös unionissa johtajuutta kuten ruotsin pääministeri stefan löfven osoitti kokoamalla päämiehet göteborgiin sosiaalisen ulottuvuuden huippukokoukseen eun on kyettävä osoittamaan johtajuutta maailmassa mutta ensin on tehtävä läksyt täällä kotona tätä selkeyttä kaipaavat selkeyttä kaipaavat myös maamme alueet ja tutkimuslaitokset joissa on epävarmuus siitä miten tulevan rakennerahastokauden varat riittävät tutkimukseen ja aluekehittämiseen miten me voimme valmistautua tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen kun meillä ei ole selvyyttä siitä minne rahat

arvoisa puhemies uskon että sininen linja on koko suomen linja mitä tulee euroopan unionin tulevaisuuteen suomalaiset kannattavat sellaista unionia joka keskittyy edistämään kaupankäyntiä ja kansainvälisyyttä ja helpottaa tavallista elämää mutta vastustavat tiukasti ja joka vaikeuttaa heidän jokapäiväistä arkeansa kuten esimerkiksi keskustelu kesäajasta osoittaa mitä tulee sitten puolustukseen kyllähän euroopan tilanne ja suomen tilanne siinä osana muuttuivat vahvasti vuonna kaksituhattaneljätoista jossa täysin avoimesti myönnän ulkoministeri soini ja puolustusministeri niinistö ovat vahvasti mukana me olemme ylpeitä pry auttaa suomea meidän puolustuskyvyn tehostamisessa se ei ole sellainen kysymys jossa luodaan jonkinlainen kollektiivinen puolustusyhteistyö vaan siinä niin kuin edustaja vanhanen toi hyvin esille kansallisten parlamenttien ja hallitusten välinen toiminta vahvistuu ja tätä kautta pystytään tekemään puolustusteollisuuteen liittyviä hankintoja entistä paremmin yhdessä mutta yksi asia arvoisa puhemies joka on erityisesti herättänyt kritiikkiä kansalaisten keskuudessa euroopassa aivan oikeutetusti on se miten olemme vastanneet muuttoliiketilanteeseen erityisesti vuonna kaksituhattaviisitoista hallitus julkaisi eilen paperinsa ennakkovaikuttamisesta muuttoliikkeeseen siinä on erinomaisia asioita tämän tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan ulkorajojen valvonnan tehostamista pakolaisten ottamista lähempänä lähtömaita ja paluupolitiikan vahvistamista niiden turvapaikanhakijoiden osalta jotka saavat kielteisen päätöksen mutta arvoisa pääministeri teiltä haluaisin tiedustella näkemystänne esimerkiksi emmanuel macronin esitykseen siitä että näitä turvapaikkakäsittelyitä tehtäisiin eun ulkopuolella miten suhtaudutte tällaiseen kaukaisempaan visioon siitä mihin suuntaan turvapaikkajärjestelmää pitäisi kehittää eli sen sijaan että porukkaa tulee yli välimeren riskeeraa henkensä ja maksaa ihmissalakuljettajille voisimme hoitaa asian inhimillisemmin ja hallitummin eun

arvoisa puhemies perussuomalaisten pelottelu tuppaa realisoitumaan kokoomus väitti aikaisemmin kreikka paketista että me tienaamme tällä edelleen odottelen niitä suuria voittoja mitä siitä on saatavissa eu ei noudata omia sääntöjään no bail out sääntö oltiin heti valmis rikkomaan euroalueella ovat ne ongelmat eivät euroalueen ulkopuolella on vaikea löytää asiantuntijaa joka tänä päivänä sanoisi että euro on menestystarina tai euro on suomen kilpailukyvylle ollut hyväksi mitä tulee tähän pysyvään rakenteelliseen puolustusyhteistyöhön eussa niin suomessa on paljon aseteollisuuden yrityksiä ja me kannatamme kyllä yhteistyötä se ongelma tässä on se että eu vie sen päätösvallan pois siis yhteistyö on hyvä asia mutta sanelu ei kun oli sovittu yhteisesti tämä puolustusyhteistyö niin saksan sisäministeri sanoi että tämä on ensimmäinen askel kohti eu armeijaa valitettavasti tuppaa käymään niin että kun eussa tulee suunnitelmia ja raportteja vahvoja kannanottoja niin sitten kohta meille ilmoitetaan vain

eulla on vain tämä yksi suunta eulla on oikeasti tavoitteena se niin kuin macron sanoi että yksi lakikokoelma yksi kansa yksi johtaja ja ilmeisesti vain yksi mielipidekin koska siellä joudutaan rahoittamaan eulle sellaista kampanjaa että kampanjoidaan niitä vastaan jotka haluaisivat kenties pitää itsenäisistä kansallisvaltioista kiinni eun perussopimuksissa puhutaan enää ihmisten euroopasta ei valtioiden euroopasta tämä vääjäämättä tulee ajamaan siihen että tässä tulee liittovaltio halusi suomi sitä tai ei mutta mehän tiedämme että muut puolueet ovat aina jees miehenä menossa joka ikiseen asiaan mukaan ja ehdottomasti myös maksamaan mikä on erittäin valitettava asia kysyisinkin ministeriltä voisimmeko aloittaa laajan kansalaiskeskustelun

puhemies kysyn pääministeriltä miten reagoitte vihreiden ehdotukseen suhteessa suomen eu puheenjohtajuuskauteen voisimmeko me kaikki koota yhteiseen kokoukseen yhteiseen työryhmään pohtimaan suomen eu visiota sopisiko tämäntyyppinen yhteistyö myös hallitukselle toinen asia jotta euroalueen ongelmat voidaan ratkaista ne täytyy myös tunnistaa erot kilpailukyvyssä johtavat siihen että samanaikaisesti meillä on sekä isoja ylijäämiä että alijäämiä ja ja ne vahvistavat toisiaan erot suhdannetilanteessa johtavat siihen että on samanaikaisesti isoja taantumia ja kasvujaksoja

esitän kaksi ajatusta millä tapaa voitaisiin mennä eteenpäin valtiovarainministerille voisiko olla niin että ilman että perussopimusta lähdetään avaamaan olisi mahdollista käynnistää tämmöinen kunnianhimoinen vihreä investointiohjelma jonka kautta voidaan uudistaa talouksia ja samaan aikaan torjua ilmastonmuutosta voidaan käyttää entistä enemmän esir rahastoa tai euroopan investointipankkia tähän näin

arvoisa herra puhemies ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vanhanen väitti että pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja sotilasteollisuuden tukeminen ole liittovaltiokehitystä entinen eu kriitikko nykyinen eu henkseleiden paukuttaja ulkoministeri soini kuitenkin iloitsi ja riemuitsi siitä kuinka esimerkiksi tähän pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön kirjattiin suomen toivomuksesta tosin saatetekstiin lissabonin avunantolauseke

kritiikkiä eun militarisointia kohtaan

aika alkaa vasta kun saan puheenvuoron oikeasti viisi sekuntia meni arvoisa puhemies haluaisin sanoa puheenjohtaja sen takia sanoin niin tässä on käynyt selväksi että suomen pitäisi olla aktiivisempi eun kehittämisessä mielestäni me olemme siitä yhtä mieltä kaikki tärkeät voimat ovat sitä mieltä olen iloinen siitä että että pääministeri kertoi että hallitus on aloitteellinen puolustuksen energian biotalouden ja kauppapolitiikan alalla mutta kaipaan kyllä aloitteita arvojen ja osaamisen alueilla koulutus tasa arvo oikeusvaltio ihmisoikeudet kyllä ne ovat hyvin hyvin keskeisiä pilareita ja olen iloinen siitä että pääministeri aikoo käynnistää

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit haluavat kehittää euta itsenäisten jäsenvaltioitten yhteistyöelimenä me emme halua että eusta tulee tulonsiirtounioni emmekä me myöskään halua siitä yhteisvastuullista velka unionia

tai ne tulivat aivan viime hetkessä ja tällä hetkellä sitten näyttää siltä että näissä emu linjoissa jotka on annettu kyllä kiitos siitä hallitukselle ihan hyvissä ajoin yhteisvastuullisiin velkoihin ja myöskin sitten suurempaan nettomaksajaosuuteen on osittain aika epäloogisia linjauksia ensinnäkin hallitus linjaa pankkiunionista että se tulisi loppuunsaattaa siinä vaiheessa kun riskejä on on saatu merkittävästi vähennettyä kuitenkaan missään ei kerrota mikä on sitten se merkittävä määrä näitten riskien vähentämistä tiedetään että tällä hetkellä eussa pankkisektorilla on seitsemänsataa viiva kahdeksansataa miljardia näitä järjestelemättömiä luottoja italiassa yksistään pankkisektorin järjestelemättömien luottojen

johdannaisriskeistä ei ole minkäänlaista arviota olemassa toinen tällainen epäloogisuus sisältyy siihen että ollaan valmiita hyväksymään eu budjetin sisälle tuleva euroalueen budjettilinja tämähän väistämättä tarkoittaa silloin näitten euromaitten nettomaksuosuuden kasvamista ja ajatellaanko niin että meillä olisi jotenkin parempi näkemys siihen miten esimerkiksi jossakin jäsenmaassa vaikka nuorisotyöttömyyttä pitäisi lähteä hoitamaan pitäisikö sitä todellakin lähteä eun rahoilla hoitamaan eikö nämä asiat ole kansallisesti

kiitos herra puhemies tästä lyhennyksestä sen vuoksi keskityn nyt vain menettelytapaan kuten pääministeri totesi kun liityimme unioniin suomeen rakennettiin erittäin pitkälle menevä parlamentaarinen seuranta valvonta ja ohjausjärjestelmä eu asioissa se on edelleenkin paperilla hyvä mutta on pakko todeta että tämän hallituksen aikana on tapahtunut selvää lipsumista ajattelen sitä mitenkä suuresta valiokunnasta kuuluu mitenkä ulkoasiainvaliokunnassa on saatu tietää millä tavoin on ollut vaikeata saada oikea aikaisesti valmisteluasiakirjoja ja mahdollisuus ottaa niihin kantaa tämä koskee niin rooman sopimuksen vuotisvalmistelua kuin pry valmisteluakin ja tämä nyt yhdessä sen kanssa että koko eduskunnalle ei ole haluttu tuoda sellaista selontekoa tai tiedonantoa josta voitaisiin käydä laaja keskustelu kaikissa valiokunnissa vaan on tyydytty tällaisiin tilaisuuksiin joissa meillä muilla kuin ryhmyreillä

ehkä olisi parempi että puhutaan yhteistyön lisäämisestä ja käydään aihe aiheelta läpi mitkä ovat sellaisia asioita joissa eun puitteissa on järkevää lisätä yhteistyötä ja missä kansallisvaltiot voivat sitten itse toimia

puhemies olen joka päivä tyytyväinen siitä että meillä oli mahdollisuus yhdeksänkymmentä luvun alussa olla viemässä suomea euroopan unionin jäseneksi siksi ihmettelen sitä että täällä jatkuvasti jankutetaan sitä että tästä asiasta pitäisi järjestää jonkunlainen kansanäänestys kansanäänestys se on aivan älytöntä puhetta koska tällä liikkeellähän me olemme siirtyneet läntiseen läntiseen arvoyhteisöön ja myöskin turvallisuusyhteisöön monilla tavoin tämä on suomen kansan perusetujen vastaista puhetta tiedän että pääministeri on tämän jo ampunut alas useampaan kertaan mutta ei ole pahitteeksi vaikka vielä tänään

koska se merkitsee sitä että jatkuvasti muissa maissa syntyy

arvoisa puhemies

puheen sisältö kansanedustajien sähköpostiin siitä piti keskustella siis suomen pääministerin ilmoituksen linjasta ajankohtaisiin eurooppa asioihin ja puoli tuntia sen jälkeen kun tämä keskustelu alkoi tuli linjaus tämä kuvaa hallituksen tahtotilaa keskustella näistä asioista vakavasti otan esille yhden asian ei oikeastaan tullut teidän puheenvuorossanne pääministeri laisinkaan esille ja se on kuitenkin sekä erittäin merkittävä eu asia että merkittävä suomen talouden ja tulevaisuuden kannalta se on ilmastonmuutoksen kannalta tärkeä asia minä todella toivoisin sitä että hallitus miettisi suomen eu puheenjohtajakauden ja myöskin tämän eurooppa politiikan ison linjoituksen tavalla jossa se visio määriteltäisiin täällä eduskunnassa hallituksen esityksen pohjalta täällä valiokunnat kävisivät keskustelun tuotaisiin sitten yhteinen näkemys siitä eteenpäin miten suomi suhtautuu euroopan unionin kehittämiseen minusta oli hyvä että pääministerin puheenvuorossa tuli esille se että suomi suhtautuu pitkälle tulevaisuuteen positiivisesti euroopan kehittämiseen se oli tärkeätä mutta haluaisin eduskuntaan

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää katsoa euta onnistumisten kautta ja ja itse mittaan eun onnistumisia kolmessa asiassa ensin siinä onko eu rauhan ja turvallisuuden projekti tuoko se rauhaa turvallisuutta meille pystyykö se vaikuttamaan lähialueilla pohjois afrikassa lähi idässä konflikteja vähentävästi ja estävästi toinen on nuorisokysymys voiko eu vähentää nuorisotyöttömyyttä voiko se luoda optimismia eurooppaan voiko se tukea koulutusta innovaatioita luoda uudelle sukupolvelle mahdollisuuksia ja kolmas on ympäristö itse olen muuten äänestänyt eu jäsenyyden puolesta nimenomaan siksi että uskoin että siitä tulee hyvä ympäristöunioni ja

puolustusyhteistyö tukee suomen mutta myös koko eun turvallisuuskehitystä on erittäin tärkeää että tämä asia pidetään hyvin vahvassa vauhdissa siitä kuuluu hatunnosto myös suomen hallitukselle että näin on toimittu ja tehdään siinä on monia puolia joista joista erääseen joka ehkä on jäänyt tässä sivuun haluan pääministerin kannan kuulla se on se että tässä puolustusyhteistyössä ei ehkäpä tullut mainituksi se tärkeys joka on euroopan unionin ja naton keskinäisen yhteistyön lisäämisessä joka on hyvin hallitseva teema läpi euroopan ja johon suomi on lähtenyt hybridikeskuksen merkeissä myöskin itse antamaan omaa panostaan josta suomi on ehkä viime aikoina saanut parhaat arvosanat siitä miten suomi on edesauttamassa euroopan unionin kehitystä minusta olisi hyvä jos tämä tulisi täälläkin esille kuinka tärkeää on kokonaisturvallisuuden kannalta eun ja naton yhteistyön eteenpäinvienti

kiitos hallitukselle ja pääministerille euroopan unionin ja etukäteen vaikuttamisesta me jotka istumme suuressa valiokunnassa tiedämme hyvin tarkkaan miten aktiivisesti on vaikutettu muun muassa rooman julistuksen rakentamiseen miten on pidetty yllä eun yhtenäisyyttä tilanteessa jossa eu oli erittäin vaikeassa kriisissä nyt on hallitus linjannut toisena eu maana oman emu kantansa ihan yksimielisesti kannan johon on erittäin helppo yhtyä

täällä nyt käydään siitä keskustelua että tänne ei ole saatu selontekoa mistä on tehty linjaus hallitusohjelmassa mutta tietoa tänne on saatu varmasti jokaisessa erikoisvaliokunnassa on voitu sen alan eu kysymyksiin perehtyä ja antaa suurelle valiokunnalle lausunto

puhemies täytyy sanoa tuosta eu kansanäänestyksestä että ensinnäkään itse en siinä koskaan saanut äänestää ja toiseksi sen tulokseen vaikutettiin aika voimakkaasti nykytermein sanottuna valeuutisilla eli eusta värjättiin hieman liian positiivinen kuva ennen sitä äänestystä

kaksi puolta sisällä tai ulkona puolesta tai vastaan nyt ollaan menossa jo sille asteelle että väärin ajatteleminen ja väärin puhuminen ollaan kieltämässä ja sen lisäksi väärin äänestäminen tämä ajattelu kuulostaa varsin neuvostoliittolaiselta kaikki muut paitsi perussuomalaiset sanovat ettei olla menossa liittovaltioon silti käytännössä kaikki muut tukevat toimia jotka johtavat siihen liittovaltiokehitykseen

arvoisa herra puhemies on tärkeää puhua puolustusyhteistyöstä ja ulko ja turvallisuuspolitiikasta eun yhteydessä mutta turvallisuus ei ole pelkästään puolustuspolitiikkaa minusta huomio euroopan unionissa pitää nyt keskittää siihen miten me voimme eun sisäistä turvallisuutta vahvistaa siinä sosiaalinen ulottuvuus ja erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten tulevaisuudennäkymä ovat aivan keskeisiä asioita toinen asia joka minusta eun yhteydessä pitää nostaa esiin meidän turvallisuusuhkamme globaalit turvallisuusuhkamme tulevat yli rajojen ja siinä eu voisi tehdä paljon enemmän edustaja salolainen nosti aivan oikein esiin asian josta olen täällä puhunut afrikan myös afrikan nuorten tulevaisuus on siellä kiinni siitä miten he pääsevät koulutukseen ja työhön kiinni siitä syystä eun ja jäsenmaiden kehitysyhteistyöpolitiikka pitää saada linjattua niin että me voimme auttaa siellä ihmisiä näkemään tulevaisuudennäkymää tässä hallitus sahaa kyllä omaa oksaa olette leikanneet neljäkymmentä prosenttia kehitysyhteistyöstä ja se on pois tästä kaikesta

hallituksen eu linja on muuttunut kriittisen realismin linjaksi se on hyvä se on sininen linja mutta on tunnustettava että vuodesta vuoteen hallituksesta toiseen jatkuu suomalaisessa politiikassa ja eri politiikkalohkoilla se eun selän taakse meneminen puhutaan että eu vaatii sitä ja vaatii tätä ja todellisuudessa ollaan täällä paavia paavillisempia ja mennään omaa tietä kansakuntamme vahingoksi monella tapaa emme ole hyötyneet eusta ruotsin kanssa sillä tavoin kuin baltian maat koska jäseniksi liittyessämme olimme infrastruktuuriltamme paljon korkeammalla tasolla jos katsomme baltian maissa esimerkiksi rakennettuja teitä ja lentokenttiä niin ne eivät olisi syntyneet ilman eu jäsenyyttä mutta suomessa tämä infrastruktuuri

arvoisa herra puhemies on ihan ymmärrettävää että monet kansalaiset kokevat epäluottamusta euta kohtaan koska sen päätöksenteossa ja instituutioissa on paljon epädemokraattisia piirteitä europäätökset yhtenä esimerkkinä kukaan ei ole päässyt äänestämään komission jäseniä eikä komissio ole vastuullinen kenellekään yksi asia jolla eu voisi lunastaa kansalaisten luottamuksen olisi esimerkiksi näyttää voimansa laittamalla aggressiivinen verosuunnittelu kuriin yksi iso kysymys on myös vapaakauppasopimukset niitten on lisättävä hyvinvointia muuten ne eivät ole tavoiteltavia niiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia huomioitava maapallon kantokyky ja ne eivät missään nimessä saa heikentää demokraattista päätöksentekoa

puhemies värderade talman vahva eu on suomen etu ja suomen pitää kuulua niihin maihin jotka istuvat niissä pöydissä joissa meidän asioistamme päätetään minun mielestäni on aivan käsittämätöntä että tässä salissa edelleen puhutaan siitä että eu on joku mörkö tässäkin suhteessa päinvastoin me olemme pieni maa meidän pitää olla siellä missä

elikkä meidän olisi syytä vielä terästää sitä mikä on suomen panos millä tavalla kehitämme euta oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta pääministeri oletteko valmiita ottamaan opposition mukaan valmistelemaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista puheenjohtajuuttamme

puhemies olin hyvin iloinen siitä että pääministeri linjasi että eun pitäisi olla voimakkaammin ilmastojohtaja ja kaipaisin myös suomen hallitukselta tämänsuuntaisia toimia bonnin ilmastokokouksessa hollannin uusi hallitus viime viikolla ilmoitti tavoittelevansa sitä että eu kiristää vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästötavoitettaan viidellätoista prosenttiyksiköllä tähän mennessä hyväksytystä myös ranskan ja ruotsin hallitukset ovat ilmoittaneet haluavansa että eu tiukentaa päästötavoitteitaan suomen hallituksen suunnalta tämänsuuntaisia puheita ei ole kuulunut esimerkiksi tässä eduskunnan salissa hallituksen suunnalta on lähinnä kierretty tähän liittyvät kysymykset kuitenkin bonnin ilmastokokouksen alla ilmestynyt ykn ympäristöohjelma unepin päästökuiluraportti osoitti että nykyiset päästösitoumukset johtavat yli kolmeen asteen lämpenemiseen eli tiukentamisella on tarvetta ja

tärkeimmistä vahvuuksista on se että se tunnistaa alueiden erilaiset lähtökohdat ja pyrkii tasaamaan alueitten erilaisia kehityseroja tätä tahtoa ei edes kaikilla kansallisilla hallituksilla ole esimerkiksi itä ja pohjois suomi ovat aktiivisella tavalla tuoneet esille näkemyksiään suomen eu politiikan linjauksista ja viesti on yksiselitteinen eun alue ja rakennepolitiikalla on jatkossakin aito tilaus ja todella suuri tarve

arvoisa puhemies on erittäin hyvä tarttua tähän kysymykseen millä tavalla hallitus varmistaa sen oman tavoitteensa että pohjois ja itä suomen koheesiovaroihin eli alue ja rakennepolitiikkaan saataisiin rahaa tilanteessa jossa hallitus on asettanut kaikkein tärkeimmäksi neuvottelutavoitteekseen sen että eu budjettia pienennetään käytännössä ja on asetettu tavoitteeksi myöskin se että koheesiorahoja vähennetään voidaanko millään uskoa että pohjois ja itä suomi voivat hyötyä entistä enemmän koheesiorahoista kun samanaikaisesti ollaan valmiita leikkaamaan muualta euroopasta kyllä meidän pitäisi ymmärtää että että haemme yhteisiä ratkaisuja euroopassa emmekä mene siihen tilanteeseen niin kuin täällä on puhuttu että poimimme rusinoita pullasta sillä tavalla emme saa mitään omia tavoitteitamme läpi

uhkat ja top kolme uhkat nähdään toisenlaisina yhtä kaikki komissio on todennut että yksikään eu maa ei nykyisessä turvallisuustilanteessa pysty vastaamaan kaikkiin turvallisuusuhkiin yksinään eli mikään eu maa ei tähän yksinään pysty että kaikki turvallisuusuhkat olisivat hoidossa näin ollen se että me eu maat teemme puolustusyhteistyötä on äärimmäisen tärkeää ja voisi myöskin olla erittäin hyödyllistä kun siihen määrätietoisesti tartutaan tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö on erinomainen mekanismi ja mahdollisesti sen tiimoilta tehtävät

ja hänen puheenvuoronsa jälkeen tätä keskustelua vielä jatketaan noin puoli tuntia
arvoisa puhemies joitakin vastauksia edustajien puheenvuoroihin ajan sallimissa puitteissa keskusteluhan on ollut varsin sävyisä niin kuin tietysti eun suhteen helposti usein käykin edustaja arhinmäki yritti puhaltaa siihen vähän elämää muutamilla kriittisillä huomioilla joihin tässä vastaan puhuitte siitä että tyytymättömyys euta kohtaan on todellista ja tähän asti meillä on yhteisymmärrys se on johtanut todellakin erikoisiin ja yllättäviin käänteisiin eri maiden kansallisissakin vaaleissa ja nämä tyytymättömyyden aiheet tulee ottaa huomioon niistä keskeinen on varmasti muuttoliike johon hallitus on juuri muodostanut kannan mutta myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus minkä otitte itse esiin kyllä se on varmasti näin mutta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden suhteen näitä ongelmia ei voida ratkaista jäsenmaiden välisillä tulonsiirroilla veronmaksajilta toisille koska tämä ajatus on kerta kaikkiaan yhteensopimaton eun nykymuodon kanssa eri mailla on itsenäiset talouspolitiikat kuten tulee olla ja omat veroasteet ja veropolitiikat kuten tulee säilyä otitte myös esiin sen että suomi yhteiseen puolustukseen ja sen kehittämiseen kyllä koska kansalaiset sitä toivovat ja se on hallituksen linja ja se on hyvä linja otitte esiin että puolustusmenot nousevat kyllä niin on hyvä mutta siinä olitte kuten tässä on jo tuotu esiin asiallisesti väärässä että tämä ei ole liittovaltiokehitystä vaan tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö on jäsenmaiden välistä yhteistyötä

demareiden puheenvuoro oli hieman laimea johtajuus puuttuu tai suuri kuva puuttuu kyllä meillä on suuri kuva hallitusohjelmassa ja sitä on täsmennetty erilaisilla muilla ohjelmilla en näe tälle kritiikille oikein minkäänlaista pohjaa meidän politiikkamme on aktiivisempaa kuin koskaan se on parempaa kuin koskaan ja se on se on myös hyvin johdonmukaista perussuomalaiset ottivat esiin myös muuttoliikekysymyksen olitte siitä iloisia ja ylpeitä että teillä on yksi meppi joka on äänestänyt turvapaikanhakijoiden taakanjakojärjestelmää niin minua nyt hämmästyttää että olette siitä iloisia että yksi äänesti vastaan muistaakseni teillä on kaksi meppiä tarina ei kertonut mihin toinen jäi tästä hyvin tärkeästä äänestyksestä mutta otitte esiin sen oleellisen kysymyksen että että kannatatte suomen voimakasta itsenäisyyttä ja edustaja mäkelä nimenomaan otti esiin sen että alamme olla tilanteessa jossa voimme valita vain olla mukana tai ulkona nyt kysyn suoraan selventäkää kantaanne siis haluatteko olla ulkona haluatteko asemoida suomen valko venäjän ja muiden vastaavanlaisten itä euroopan ei eu maiden kanssa samaan joukkoon vielä vielä otetaan esiin vihreiden kohta edustaja aalto otti esiin kysymyksen verokilpailusta mutta minun täytyy kysyä selventävä kysymys toivotteko siis yhteistä verotusta jos olette huolissanne verokilpailusta vai mitä tarkoitatte yhteinen verotus ja tämän valtaoikeuden luovutus eun päätettäväksi ei missään nimessä sovi hallituksen linjaan eikä myöskään ole suomen kansallisen edun mukaista

arvoisa puhemies on hyvä että euta kehitetään se suuri kysymyshän tässä on että miten ja mihin suuntaan se kehittyy pääministeri sanoi vahvasti että suomi ei ole valmis kasvattamaan yhteisvastuuta se oli hyvä ja selventävä lause mutta pari kysymystä miten ranska espanja ja italia suhtautuvat yhteisvastuukysymykseen ja talousunionin kehittämiseen sitten tästä yhteisestä puolustusyhteistyöstä tämä on jäänyt ainakin kansalle hiukan epäselväksi mitä se tarkoittaa konkretiassa sitten tekisi mieli kysyä vasemmistoliitolta te ette halua panostaa omaan puolustukseen te sanotte ei natolle ja te sanotte ei myöskin eun yhteiselle puolustukselle mihin mihin te haluatte panostaa ja mikä on suomen puolustus tulevaisuudessa

arvoisa puhemies lukiessani tätä hallituksen esitystä ennen kaikkea emun kehittymisestä jään odottamaan yhtä erityistä asiaa nimittäin hallituksen analyysi on sillä tavalla vajavainen että siinä ei arvioida miten suomi kansakuntana rakentaa omaa selviytymisstrategiaansa vientivetoisena suhdannevaihteluihin herkästi reagoivana maana jos ajatellaan että eu tasolla ei ole halukkuutta tai edellytyksiä suhdanteita tasaaviin puskureihin tai järjestelmiin eikö niin että silloin kansallisesti meidän pitää miettiä mitä me täällä teemme jotta me tästä seuraa että meidän ei pitäisi hylätä kykyä koordinoida talous työmarkkina sopimus ja finanssipolitiikkaa suomi tarvitsee yhteisen suomi pöydän meidän pitää panostaa osaamiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja monipuolistaa elinkeinorakennetta meidän pitää tehdä töitä jotta ihmiset voivat siirtyä työstä toiseen ja jotta heidän valmiuksiaan parannetaan ehdotus olisi se että laaditaan

selkeän jäsentelyn programin ensimmäinen kohta oli turvallisuus ja puolustuspolitiikka euroopan unioni on ollut ja on turvallisuusyhteisö ja aika moni meistä äänesti vuonna yhdeksänkymmentäneljä jaa nimenomaan tämän vuoksi eu on turvallisuusyhteisö se ei ole sotilasliitto eikä sinne päin menossakaan mutta se on turvallisuusyhteisö tähän uusi lisä on ilmoittautumisemme pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön ja suomen kädenjälki näkyy muun muassa sitä kautta että viittaus lissabonin sopimuksen on liitetty nimenomaan tähän kohtaan eu on tähän mennessä toiminut kriisinhallintaoperaatioissa sillä on kyky siviilikriisien hallitsemiseen mutta tämän ohella nyt tämä uusi liikahdus tarkoittaa sitä että että meidän meidän edellytyksemme kohentaa omaa suorituskykyämme ja myös yhteistyöedellytyksiämme paranevat kaiken kaikkiaan tämä tuo lisäarvoa laaja alaiselle turvallisuusyhteistyölle ja

puhemies on ilahduttavaa että sosiaalisesta ulottuvuudesta puhutaan koska eun legitimiteettikriisi pohjautuu juurikin tämän sosiaalisen ulottuvuuden puuttumiseen on myöskin ilahduttavaa että tässä yhteydessä keskustellaan rahaliiton kehittämisestä koska ole mahdollista toteuttaa ellei rahaliittoon tehdä uudistuksia mitä tulee suomen kantaan tällä hetkellä joka siis lähinnä on sitä että vastustetaan yhteisvastuun lisäämistä niin pidän sitä ongelmallisena sen takia että se ei oikeastaan tuo mitään todellisia ratkaisuja niihin ongelmiin joista rahaliitto tällä hetkellä kärsii yhteinen valuutta on jo lähtökohtaisesti yhteisvastuullinen tällä hetkellä kansantalouksiltaan elinkeinorakenteeltaan palkkatasoltaan hyvin erilaiset maat ovat yhteen sidottuja yhteisen valuutan ja yhteisen rahapolitiikan kautta eikä minkäänlaisia muita joustomekanismeja ole esitetty näiden epätasapainojen korjaamiseksi kuin talouskuria eli tavallisten kansalaisten palkkojen sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden leikkaamista tämä on se keskeisin ongelma ja tähän ongelmaan ei suomen kanta tuo minkäänlaisia ratkaisuja

mitä paremmin sisämarkkinat toimivat sen paremmin suomella menee valitettavasti kehitys viime aikoina on ollut juuri päinvastainen ja sitten on on tietenkin tämmöisiä kysymyksiä kuten digitaaliset sisämarkkinat joissa pitäisi todella ripeästi edetä valitettavasti päätöksentekokyky ei tällä hetkellä eussa ole sitä luokkaa että esimerkiksi digitaalisilla sisämarkkinoilla voitaisiin edetä kehityksen mukana ymmärrän sen että puolustusyhteistyössä pitää fundeerata vähän enemmän mutta digitaalisissa sisämarkkinoissa vauhdin pitäisi olla paljon paljon kovempi kysyisinkin nyt ministeriltä pääministeriltä tai valtiovarainministeriltä mitä me voisimme tehdä eri lailla jotta me

arvoisa puhemies on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua kun joku muu puolue kuin perussuomalaiset on esittänyt ehkä vahvaakin kritiikkiä ja vastustusta sitä että katsottaisiin ettei integraatio mene liian syvälle esimerkiksi kdn puheenvuoroissa on ollut tällaista ja ja sitten kun perussuomalaiset niin hirveä hälinä alkaa no niin nyt ne taas tuommoisia puhuu kuunnelkaa ihan oikeasti meillä on meillä on ihan aidosti syvällistä sanottavaa näistä asioista ja niin kuin edustaja huhtasaari kertoi nämä jotkut ovat tulleet esille ja toteen eurooppaministerillä ovat ehkä hieman jutut muuttuneet keväästä jolloin hän oli valmis eu jäsenäänestykseen ja kritisoi euroakin mutta ilmeisesti aika on muuttunut ja ja jätän sen sanomatta jätän sen edustaja arhinmäelle mutta kysyisin vielä kun vihreiden kanssa olin samaa mieltä tästä keskustelun tarpeesta ja siihen se oikeastaan jäikin vihreiden kanssa saisimmeko me tämmöistä eu keskustelua laajemmin niin että se tiedonanto tulisi meille vähän aikaisemmin kuten edustaja rinne sanoi se tuli nytten kun keskustelu oli jo alkanut

puhemies yksi kysymys tästä pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä konkreettinen kysymys jos tässä ensi vaiheessa tuo viisisataa miljoonaa euroa tulee eun yhteisestä budjetista mistä suomen mielestä ollaan valmiita leikkaamaan ja nimenomaan kysymys on tärkeä jatkon kannalta koska kysymys on jatkossa vielä tärkeämpi kun yhteinen budjetti pienenee ja puolustusmenoja kasvatetaan mistä sitten pitäisi

lainaus pitää olla ennalta aktiivinen nyt me ei olla elinkeinoelämän keskusliitto siis kumoaa omien ministeriensä korulauseet tylysti suomen kanta emun kehittämiseen on ollut vain lista kaikesta mikä ei käy ilman mitään omaa aloitetta haastan pääministeri sipilän tämä on oikea aika oikea paikka kertoa yksi suomen oma tulevaisuusaloite

puhemies

suomen johtavasta roolista puhutaan minusta harhaanjohtavasti täällä suomi on ollut minusta poik keuksellisen aktiivinen kun katsoo sitä suuresta valiokunnasta ja oman kokemukseni perusteella eun johtajien keskuudessa tunnetaan pääministeri sipilän käytännönläheiset prosessikaaviot tunnetaan suomen hallituksen rooli tulosta on syntynyt puolustusyhteistyössä digitalisaatiossa emun kehittämisessä byrokratian purkamisessa nämä ovat kaikki faktoja tässä keskustelussa se mikä minusta oli eniten outoa suurten puolueiden keskustelussa oli tämä sosiaalidemokraattien suhdanteiden tasaus joka käytännössä tarkoittaa yhteisvastuun lisäämistä eun taloudessa olisi hyvä kuulla hallituksen vielä tarkemmin analysoivan tätä sdpn linjausta miten te arvioitte mihin kaikkeen tämä johtaisi

arvoisa puhemies nyt tarvitaan luottamusta eu jäsenmaiden kesken jotta eun yhtenäisyys ja arvojohtajuus maailmassa voidaan turvata maailma tarvitsee nyt toimintakykyistä euroopan unionia pienikin maa voi olla aktiivinen euroopan unionissa se on tässä viime aikoina nähty mutta suomi laistaa nyt mahdollisuutensa me emme käytä nyt kapasiteettiamme täysimääräisesti sen sijaan me poimimme rusinoita pullasta ei eurovarainministerille ei eurobudjetille ei suhdannetasausmekanismille ei se näin mene jos me haluamme meille tärkeitä asioita saavuttaa meidän täytyy olla avoin muiden jäsenmaiden esityksille ja tiedättekö mitä euroopan unionissa keskustellaan tällä hetkellä hyvin paljon euroalueen suhdannetasauksesta ja näille esityksille täytyy olla avoin eivät sosiaalidemokraatit halua tehdä euroopan unionista tulonsiirtounionia mutta me haluamme järkevän vakuutusperusteisen suhdannetasausmekanismin joka mahdollistaa pysymisen vakaus ja kasvusopimuksen rajoissa

brexit oli ehkä yllätys ja tuntuu että se oli yllätys myös ison britannian hallitukselle varsinkin näiden neuvotteluiden aikana on paljastunut se että britit uskoivat siihen että eu kaksikymmentäseitsemän hajoaa näkemyksistään ja että saksa tulee heille apuun kumpikaan ei ole tapahtunut eu kaksikymmentäseitsemän on pysynyt täysin yhteneväisenä ja ja se on mielestäni hatunnoston arvoinen asia toinen mikä liittyy tähän yhtenäisyyteen on oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen edustaja henriksson täällä jo viittasi eiliseen euroopan arvot keskusteluun jossa

puhemies samaan listaan voisi laittaa laittaa vaikka espanjan ja katalonian alueen miten siellä sitten toimitaan mutta tästä yhteisvaluutta eurosta sehän ei kaikilta osin ihan ole ollut suomelle siunaus vaikka se toki esimerkiksi niille joilla on varaa matkustaa onkin ollut helpotus euron ongelma kuten tässä

mitä mieltä olisitte mahdollisesti kahdesta yhteisvaluutasta eli jos olisi tällainen pohjoinen euro ja sitten eteläinen euro raja suunnilleen joissain vanhoissa trajanuksen tai hadrianuksen aikaisissa linjoissa eikä haittaisi minua yhtään vaikka tämän pohjoisen yhteisvaluutan nimeksi laitettaisiin markka mutta noin vakavastikin puhuen mitä mitä olen asiaa asiaa selvittänyt ja tutkinut

arvoisa herra puhemies aivan kuten pääministeri sipilä omassa puheenvuorossaan totesi suomi ennakoi omia päätöksiään suuren valiokunnan kautta hyvissä ajoin olen ihmetellyt kun esimerkiksi edustaja harakka puhui että ei muka näin olisi kannattaa ainakin tuo puhe kuunnella ja jos ei ole kuunnellut niin lukea tuolta pöytäkirjasta uudestaan mutta on tärkeä muistaa myös se että suomihan ei ole muuttanut linjaa mehän pidämme tiukasti siitä lissabonin sopimuksesta kiinni että no bail out sääntö on edelleen voimassa eli suomi ei ole suosimassa eikä ole perustamassa velkaunionia jokainen joutuu pitämään hyvän huolen ja kantamaan vastuuta oman talouden ylläpidosta eikä mitään tämmöistä avointa kukkaroa olla minnekään antamassa ihmettelen vain sitä kun täällä puheenvuoroissa halutaan antaa kuva että ollaan menossa eurooppaan ovet paukkuen ei me kannatamme vastuullista politiikkaa suomi on selkeästi euroopan unionin jäsen läntisen euroopan jäsenmaa joka käy kauppaa tämä ei tietenkään tarkoita sitä ettemme pitäisi hyviä suhteita esimerkiksi venäjän kanssa totta kai me pidämme mutta hyvänen aika sentään kun täällä kuulee puheenvuoroja jotka ovat juuri päinvastoin kuin mitä

puhemies olen sitä mieltä että liittovaltio sanaa käytetään vähän liian heppoisesti nimittäin jokaiselle puhujalle se tarkoittaa eri asiaa pyrin vain nostamaan esille sen miten siniset ja perussuomalaiset pilli ja pulla kerta toisensa jälkeen kritisoivat liittovaltiokehitystä ilman että tietävät itse asiassa mikä sen sisältökään on mutta jos nyt mennään tähän militarisoimiseen niin tässä sanottiin että se ei ole liittovaltiokehitystä sen takia että se on jäsenmaiden välistä yhteistyötä mutta niin on muuten euro ja emukin eivätkö nekään ole siis liittovaltiokehitystä arvoisa rouva puhemies me olemme sitä mieltä että suomi tarvitsee oman itsenäisen uskottavan puolustuksen ja mieluummin me rahoitamme sitä suoraan kuin niin että rahoitamme eun aseteollisuutta ja mieluummin me rahoitamme hivenen enemmän

puhemies täytyy nyt varmaan pullan vastata monnille eli edustaja arhinmäelle toimitte niin kuin monni toimii eli yrittää saada pillin ja pullan toisiaan vastaan mutta vastaan nyt teille eli jos ajatellaan teidän linjaanne niin teillä oli aikanaan valtiovarainministeri suvi anne siimes jonka aikana suomi liittyi euroon oliko se liittovaltiokehitystä ja teidän nykyinen puheenjohtajanne li andersson toimiessaan vasemmistonuorten puheenjohtajana kannatti ja sanoi kannattavansa sosialistista liittovaltiota eli kannatatteko te kuitenkin jonkinlaista liittovaltiota ja kun ollut epäselvyyttä sinisestä linjasta niin sanotaan se nyt vielä kerran silloin tarvitaan uusi eu kansanäänestys ja se on perusteltua meidän nähdäksemme jos perussopimuksia muutetaan mutta niin kuin hallituksen hyvä linja on nyt ei nähdä tarvetta perussopimusten muuttamiselle tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö jota lämpimästi kannatamme on jäsenmaiden välistä yhteistyötä se ei ole mikään liittovaltiomekanismi eikä se vaikuta suomen kansalliseen suvereniteettiin edustaja arhinmäki vastustatteko sitä että pystymme esimerkiksi ilmatankkausta tekemään nykyistä tehokkaammin

puhemies täällä on käyty tänään keskustelua paljon eun liittovaltiokehityksestä ja haluaisin muistuttaa että eullahan on jo nykyisellään monia liittovaltiomaisia piirteitä sillä on oma parlamentti virkamieshallitus eli komissio perustuslaki eli lissabonin sopimus tuomioistuin keskuspankki ja oma raha ylintä toimeenpanovaltaa eussa käyttää euroopan komissio jolla on yksinoikeus tehdä lakialoitteita eun lainsäädännöksi ja euroopan unionin neuvostolla on oikeus säätää direktiivejä ilman europarlamentin hyväksyntää komissiolla on myös veto oikeus parlamentin päätöksiin komissio toimii käytännössä eun hallituksena ja sen puheenjohtaja eun presidenttinä kaikki tämä kuulostaa liittovaltiokehitykseltä mutta nyt kuitenkin hallitus on täällä kovaan ääneen vakuutellut meille että liittovaltioon ei olla menossa haluaisinkin kysyä asianosaiselta ministeriltä onko hallituksella tahtotila kohdillaan pyrkiä ohjaamaan suomi pois tältä liittovaltiokehityksen tieltä

puhemies euron ongelmat ovat viime vuosina valitettavasti vain kasvaneet vaikka markkinat ovatkin olleet rauhalliset ongelmat ovat itse asiassa kasvaneet juuri siitä syystä keskuspankkien suojaavan selän takana että euro on vakaampi valuutta kuin vuosiin on kerrottava mikä hinta siitä on maksettu euroopan keskuspankin taseen loppusumma on kymmenkertaistunut kansalliset keskuspankit omistavat yli viidenneksen maidensa velkakirjoista target kaksi järjestelmässä suomen saatavien määrä on kolmannes maamme bktstä omaisuuserien hinnat ovat nousseet pankkien taseet ovat täyttyneet isäntämaiden velasta valtiot ovat jatkaneet velkaantumistaan tilanne ei ole terve kriisin iskiessä yhteisvastuu toteutuisi toteutuisi suurempana kuin mihin yksikään työttömyysvakuutusrahasto tai kriisinhallintarahasto kykenisi euroalue toimisi paljon terveemmältä pohjalta jos tämä yhteisvastuu palautettaisiin demokraattiseen prosessiin liittovaltion konsepti on ymmärretty väärin yhteisvastuussa olemme jo nyt toimiva liittovaltio tarkoittaa vallan hajauttamista ei sen keskittämistä

arvoisa puhemies yhteisvastuulla pelottelun sijaan meidän pitäisi joskus puhua enemmän yhteisvastuuttomuuden lisääntymisestä siitä että jotkut jäsenmaat keräävät valtavat vaihtotaseen ylijäämät ja alijäämät maksavat toiset maat työttömyytenä siitä että jotkut maat käytännössä toimivat veroparatiiseina ja aiheuttavat ongelmia koko valuutta alueelle tai siitä että jotkut jäsenmaat kieltäytyvät yhteisestä vastuun kantamisesta esimerkiksi turvapaikanhakijoiden osalta pitäisi puhua enemmän yhteisvastuuttomuuden lisääntymisestä mitä tulee sitten tuohon ekpn rooliin jota edustaja lepomäki korosti hallitus on korostanut kuripolitiikkaa tämä ekpn rahoitussysteemihän on ekpn mandaatin rajojen kolistelua itse asiassa pelisääntöjen rikkomista mutta sillä vakautettiin talous samalla on nyt syötetty rahaa tuhansia miljardeja jotka muodostavat aikamoisen riskin esimerkiksi osakemarkkinoilla koska se ei ole hallittua se on määrätyillä määrätyillä systeemeillä tehtyä ja toivoisin että valtiovarainministeri kommentoi näitä ekpn taseen ja tämän rahoituksen seurannaisriskejä

rouva puhemies tämä keskustelu osoittaa että eurooppa on suuri tarve eduskunnassa ja on hyvä että tänään on sitä keskustelua voitu käydä on itsestäänselvää että haluamme olla mukana eurooppalaisessa läntisessä arvoyhteisössä ja kaikin tavoin niissä keskusteluissa joita siellä käydään halutaan viedä oma panos sinne mutta totta kai haluamme myös hyötyä kaikin tavoin euroopasta ja tällä hetkellä suomen suurin ongelma on on työllisyys se on meidän kohtalonkysymyksemme palveluiden järjestämiseksi ja rahoittamiseksi ja ja haluankin kysyä hallitukselta siitä miten eurooppalaista yhteistyötä halutaan hyödyntää suomen työllisyyden parantamisessa tiedän että euroopan komissiolla on työvoiman liikkuvuuteen liittyvä ohjelma jota voidaan käyttää hyväksi ja tällä hetkellä meillä on avoimia työpaikkoja yli kolmekymmentätuhatta varsinkin teollisuudessa joihin ei löydy valtavasta työttömien joukosta tekijöitä aiotaanko tässä liikkua

arvoisa rouva puhemies aivan kuten pääministeri aikaisemmin totesi euroopan unionin tulee olla globaali johtaja ilmastopolitiikassa se tietenkin edellyttää uusiutuvan energian tuotannon merkittävää lisäämistä unionin alueella tämä ei ainoastaan edistä päästöjen vähentämistä ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista vaan myös edistää unionin energiaomavaraisuutta kaikki uusiutuva energia joka tuotetaan euroopan unionin alueella vähentää eun riippuvuutta tuontienergiasta ja ennen kaikkea fossiilisesta tuontienergiasta huolimatta tietyistä edistysaskeleista viime aikoina energiaunionin rakentamisessa euroopan unionin riippuvuus tuontienergiasta on yhä yli viisikymmentä prosenttia tämä on selkeä turvallisuuspoliittinenkin riski kun otetaan huomioon että luonnonvarat ovat usein keskittyneet nimenomaan konfliktiherkille alueille kysyisinkin pääministeriltä voisiko suomi omalla eu puheenjohtajuuskaudellaan edistää eun energiaomavaraisuutta vielä nykyistä enemmän
arvoisa

maan ei ole hyvä olla yksin etenkään globaaleilla maailmanmarkkinoilla maailmamarkkinoilla eivät kilpaile pienet kansallisvaltiot vaan suuret talousalueet yhdysvallat kiina euroopan talousalue josta eu on pääosa myös suomalaiset yritykset tarvitsevat maailmalle skaalautuakseen toimivat laajat kotimarkkinat euroopan kotimarkkinat ei ole sattumaa että maailman suurimmat yritykset ovat moderneja amerikkalaisia alustayhtiöitä mutta euroopassa saati suomessa sellaisia ei ole meidän suuryrityksemme edustavat teollista menneisyyttä eivät alustatalouden tulevaisuutta ja se johtuu siitä etteivät euroopan digitaaliset sisämarkkinat vieläkään toimi koska jäsenmaat keskittyvät keskinäiseen nokitteluun yhteisen edun etsimisen asemesta eu ei ole nollasummapeli se on plussasummapeli täällä on moitittu euta ja euroa kaikesta pahasta ja unohdettu että eu olemme me myös me suomalaiset valitettavasti emme ole tässä muiden moittimisen kulttuurissamme yksin myös monessa muussa maassa mollataan euta myös meitä suomalaisia aivan samoin nyt olisi suomen korkea aika herättää eu politiikkansa vuosien horroksesta

arvoisa rouva puhemies meillä on euroopassa sosiaalisten oikeuksien pilari jossa on kaksikymmentä erilaista periaatetta joita toivotaan valtioiden noudattavan suomi on mielestäni hoitanut asiansa hyvin ja inhimillisyys ja yhteisöllisyys ovat meillä täällä meillä on tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä sosiaalihuoltolaki jossa muun muassa avataan terveydenhuoltopalveluja paperittomille ja niille joilla ei ole oikeutta jäädä tänne meidän maahamme joten kysyisin teiltä kun göteborgissa oli eu maiden johtajien kokous liittyen juurikin näihin sosiaalisiin oikeuksiin millä tavalla tätä taakkaa jaetaan onko eu maissa myös muilla mailla nämä käytännöt että tavallaan terveydenhuoltopalvelut sosiaalihuolto ja kaikki kuuluvat myös siellä paperittomille samalla tavalla kuin suomessa suomi tekee todella sydämellä tätä työtä ja tämä sosiaalihuoltolaki on yksi esimerkki siitä toki se tuo kustannuksia ja herättää kysymyksiä millä tavalla eussa toimitaan

arvoisa puhemies tulevan rahoituskehyksen osalta eun yhteinen maatalouspolitiikka on suomelle neuvotteluiden kynnyskysymys brexitin leikkausvaikutukset ovat suuntaa antavasti tiedossa eurooppalaisittain kestävä ja kilpailukykyinen maatalous on yhteisen maatalouspolitiikan lähtökohtana tulevaisuudessakin kokoomuslaisittain euroopan yhteinen maatalouspolitiikka on oleellinen osa suomen eu politiikkaa valtiovarainministeri orpo on kannanotoissaan linjannut että suomalaiselle maataloudelle haetaan neuvotteluissa maksimaalisen hyvää ratkaisua pääministeri sipilä ette maininnut maataloutta tai maatalouspolitiikan uudistamista ilmoituksessanne sanallakaan edellisten pääministereiden lipposen vanhasen kataisen ja stubbin esimerkit osoittavat että pääministerin on on oltava itse eu asioissa liikenteessä millä tavoin te pääministeri sipilä laitatte itsenne nyt peliin jotta suomalaisen maatalouden ja maaseudun rahoitus

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo totesi jo aiemmin että suomen on pyrittävä kaikkiin etumme mukaisin eu ytimiin mitä ne sitten lienevätkään ministeri orpo on muun muassa todennut että eu tarvitsisi yhteistä turvapaikkapolitiikkaa myös edustaja salolainen oli huolissaan muuttoliikkeestä aiemmassa puheenvuorossaan ja syytä siihen kyllä onkin euroopan parlamentti antoi viime viikon äänestyksessä mandaatin aloittaa neuvottelut

kanssa dublin menettelyn uudistuksesta tämä parlamentin kanta sisältää pakollisen taakanjaon periaatteen uudessa esityksessä tälle taakanjaolle ei olisi minkäänlaista ylärajaa ratkaisuna esitetään jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen ja väestön kokoon nähden yhtä suuriin painotuksiin perustuvaa taakanjakomekanismia arvoisa puhemies kysyn hallitukselta onko hallitusohjelman kirjaus sisäisten siirtojen vapaaehtoisuudesta yhä voimassa ja noudatetaanko sitä myös eu pöydissä neuvoteltaessa
arvoisa puhemies täällä edustaja koski puuttui yhteiseen maatalouspolitiikkaan uudistamassa tiedän tarkkaan että siinä hallitus ja hallituksen maa ja metsätalousministeri ovat erittäin aktiivisia täällä salissa on nyt aivan turha yrittää tämäntyyppistä ristijakoa hallituksen sisälle rakentaa todella toivon että tämä hyvä keskustelu jatkuisi ja olisi se yhteinen ymmärrys erityisesti myöskin hallituspuolueiden kesken

edelleenkin tästä target järjestelmän epätasapainosta minkä edustaja lepomäki nosti täällä esille ja toisaalta sitten viitata vielä edelliseen kysymykseeni elikkä järjestelemättömiin luottoihin pankkisektorin sisällä minun mielestäni nämä muodostavat kokonaisuuden kun nytten

me katsomme olevan tarpeeksi pieni kuitenkin järjestelemättömiä luottoja on noin kuusisataa viiva seitsemänsataa miljardia euroopan pankeissa sitten todellakin niin kuin täällä tuotiin esille esimerkiksi edustaja uotila target järjestelmässä on iso epätasapaino ja

arvoisa rouva puhemies kyllä huoltovarmuus ja turvallisuus ovat ne kaksi keskeistä tekijää puitteissa saamme nauttia maatalouspolitiikka on yksi niistä keskeisimmistä huoltovarmuuteen liittyvistä tekijöistä kun tätä rahoituskehystä eussa valmistellaan kyllä kannustan olemaan myös siinä aktiivinen ministeri leppä on tehnyt hyvää työtä eu pöydissä mutta tämä on se keino millä me pystymme saamaan myöskin meidän nettomaksuosuuttamme mahdollisimman paljon takaisin itse asiassa maatalous on se suurin saanto mitä me voimme eu budjetista takaisin suomeen saada muistetaan ne epäedullisemmat tuotanto olosuhteet mitkä meillä on omasta tuotannostamme on pidettävä kiinni rouva puhemies lyhyesti vain tästä prystä rakenteellisesta puolustusyhteistyöstä se on hyvä se parantaa meidän kansallista huoltovarmuuttamme myös tältä osin se parantaa meidän suorituskykyjämme ja tämä on valtioiden välistä yhteistyötä eu liittovaltioon tämä ei meitä ole ajamassa
arvoisa puhemies kun täällä muutamat edustajat olivat huolissaan siitä että suomi jollain tavalla poimisi pullasta pullasta rusinoita eussa niin minä suorastaan toivoisin että joskus siihen pääsisimme nyt tilanne ei siltä näytä ministeri terho käytti sitä suomalaisen keskustelun tyypillistä argumenttia että kun ei enää mitään muuta keksitä niin pelotellaan sitten venäjällä siihen minä vastaan niin että itsenäinen meidän pitää olla idän lisäksi myöskin lännen suuntaan joskin on niin että eulla on joitakin yhteisiä asioita venäjän kanssa sananvapauden rajoittamisten ohella eun perusperiaate tuntuu olevan että vaalit äänestykset ja demokratia ovat yleisesti ottaen ongelmia aina kun jossain eu maassa äänestetään joissain vaaleissa se on unionin tasoisen kriisin paikka

arvoisa puhemies kuten pääministeri totesi unioni tarvitsee myös sosiaalista eurooppaa eu johtajat sitoutuivatkin itse asiassa viime viikolla sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen ja taloutta ja sosiaalisia oikeuksia tuleekin kehittää rinnakkain sosiaalisten oikeuksien parantaminen tuottaa hyötyä eu kansalaisten arkielämään ja sitä kautta lisää kansalaisten luottamusta unioniin eurooppalainen ammattiyhdistysliike haluaa sosiaalisen pilarin keskeiset tavoitteet osaksi eun talouden ohjausjaksoa kysynkin miten suomen hallitus suhtautuu tähän tavoitteeseen

arvoisa rouva puhemies täällä on kiistelty ja kyseenalaistettu kunnianhimon tasoa jolla keskustajohtoinen hallitus on eu asioita hoitanut sitä listaa katsoo miten aktiivisesti suomi on edistänyt vaikkapa turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä miten pääministeri aivan henkilökohtaisesti piirsi kollegoilleen kaaviota siitä miten eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi hoitaa jos ajattelee sitä että olemme tehneet ensimmäisinä

puhemies täällä on paljon keskusteltu eun arvoyhteisöstä mitkä ne eurooppalaiset arvot ovat ei ainakaan katalonian tilanteessa niitä tuotu millään lailla esille kun siellä pampulla hakattiin mummoja mitä tulee tähän edustaja arhinmäen kommenttiin että ministeriaitiosta ei enää kuulu missä eu siellä ongelma se on todella surullista kuten myöskään ministeri terho ei enää aja eusta kansanäänestystä joillakin arvot muuttuvat joillakin arvopohja pysyy mutta kun me olemme nyt jättämässä valiokunnassa eriävän mielipiteen tästä emun kehittämisestä ja pankkiunionista niin mikäli vasemmistoliitto haluaa vastustaa liittovaltiokehitystä niin mielelläni annan sen paperin allekirjoitettavaksi mitä tulee tähän euroon niin ja yhteinen talletussuoja eivät voi toimia koska pankkien riskit ovat ihan eri tasolla ja kreikan kreikan riskien saattaminen samalle tasolle kuin muissa maissa veisi noin kahdeksankymmentä vuotta voisimmeko me nyt luopua tästä epärealistisesta projektista ja lähteä tekemään itsenäistä

se että vastustaa liittovaltiokehitystä ei tarkoita vielä yhtään mitään silloin pitäisi pystyä yksiselitteisesti kertomaan mitä liittovaltiokehitys on esimerkiksi vasemmistoliitto on sitä mieltä että euroopan unionissa tarvitaan minimitasoja vaikkapa yhteisöverotuksessa niin että

on puhuttu eun arvoista oikeusvaltioperiaatteesta olisi ollut hyvin tärkeää kuulla hallituksen näkemys puolan ja unkarin tilanteesta millä tavalla edistetään euta arvoyhteisönä ja oikeusvaltioperiaatetta toinen asia en halua kääntää veistä lääkevirastohaavassa saimme poikkeuksellisen vähän ääniä kierroksella jolla kaikki maat saattoivat äänestää kolmea ehdokasta selitimme sen itsellemme siten että helsinki ja suomi tunnetaan huonosti minulle tulikin kylmä hiki että jos meidät tunnetaan tunnetaan itse asiassa hyvin tässä asiassa siitä että eu politiikassamme on ollut ristiriitoja viime aikoina emme ole ehkä olleet sellainen pelinrakentaja euroopan unionissa joka voisimme olla mielestäni on erittäin tärkeää että eun tulevaisuuskeskustelussa osaamme verkostoitua osaamme liittoutua osaamme luoda alliansseja

arvoisa rouva puhemies kiitoksia kyllä me suuressa kuvassa eu linjasta olemme hyvin yhtenäisiä yhtenäisiä haluamme haluamme kuulua euroopan unioniin ja ja olla aktiivisia sen kehittämisessä tätä keskustelua on paljon kaivattu mutta harmikseni kyllä totean että aika harvoiksi nämä rivit täällä ovat ovat harventuneet niin ehkä se näin juuri on muutamia huomioita keskustelusta ehkä suurin yllätys tässä keskustelussa oli sdpn linjanmuutos suhdannetasausjärjestelmän rakentamisessa se poikkeaa kyllä aika paljon siitä mistä viime kaudella kun kun finanssikriisi oli syvimmillään keskusteltiin

kaksi asiaa mitä kritisoitte tässä emu linjassa joka oli toinen olen vahvasti sitä mieltä että tässä hallituksen kanta on on oikea sitten tämä eritahtisuus kyllä lähtökohtana on rooman julistuksessa se että haemme yhtenäisyyttä mutta sallimme eritahtisuuden niin kuin olemme sallineet esimerkiksi emussa schengenissä nyt tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö on

tänä päivänä oikeastaan ainoana maana on ulkona pariisin sopimuksesta ilmastojohtajuus täytyy ottaa euroopan unionin hanskaan kyllä me tässä olemme itsellemme asettaneet haasteellisia tavoitteita esimerkiksi hiilineutraalisuuden vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi ruotsin kanssa sitten tästä aktiivisuudesta esimerkiksi hybridikeskus on hyvä esimerkki siitä puolessatoista vuodessa saimme sen aikaan kun saimme vinkin siitä että jos tästä joku maa ottaisi kopin niin suomi otti kopin siitä ja olemme nyt jo toiminnassa liikkeellä tästä arvoyhteisönä toimimisesta oikeusvaltioperiaatteesta kyllä se mitä unkarissa ja puolassa tällä hetkellä tapahtuu on sellaista kehitystä mitä emme voi hyväksyä tästä keskustelimme eilen arvoseminaarissa pikkuparlamentissa sitten budjettikysymyksiin ensinnäkin totta kai me optimoimme oman saantomme esimerkiksi maataloudesta olemme linjaukset jo tehneet koko hallituksen linjauksia ja ja pidämme huolta siitä että saamme parhaan mahdollisen saannon me olemme lähteneet siitä että britannian aukkoa emme täytä itse asiassa koheesiopolitiikka on toiminut jos me nykysäännöillä seuraavalla rahoituskierroksella jakaisimme koheesiorahaa niin kaksitoista miljardia vähemmän sitä tarvittaisiin koska tuloerot eun sisällä ovat pienentyneet

me lähdimme kartoittamaan kolme suurinta ongelmaa niihin ongelmiin ratkaisut kuvasin ne tuossa omassa esityksessäni aluksi edustaja wallinheimo digitaalinen sisämarkkina esimerkiksi tekoälyn askelmerkit saimme komission ottamaan kopin siitä että siinä askelmerkit laaditaan komission toimesta ja pääsemme myöskin vaikuttamaan siihen kehitykseen sitten kun meillä oma kantamme ja strategia asiaan jo on edustaja arhinmäki mekin kannatamme omaa vahvaa puolustusta mutta joitakin asioita tässäkin kannattaa tehdä yhdessä kun olen keskustellut kollegoiden kollegoiden kanssa niin kyber uhkiin varautuminen on hyvä esimerkki siitä missä kannattaa tehdä varautumista yhdessä

vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se tulee vaalien jälkeen ja on ilman muuta selvää että järjestämme puheenjohtajuuteen ja sen teemoihin liittyvän pyöreän pöydän keskustelun yli oppositio hallitus rajojen ei tietenkään ole reilua että se tehdään hallituksen toimesta kun kun tässä on meillä vaalit välissä arvoisa puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta tästä on hyvä jatkaa

kiitos kiitos tosiaan tästä keskustelusta harmi että niin harvalla on tänään mahdollisuus olla täällä paikalla kun keskustelua on niin kovasti kaivattu mutta ehkä näihin talouspuolen kysymyksiin se perusjakohan on ollut tässä isossa linjassa se että ne jotka korostavat yhteisvastuuta ovat valmiita luovuttamaan päätöksentekovaltaa enemmän brysseliin ja ne jotka taas korostavat jäsenmaiden vastuuta taloudesta ja eivät halua yhteisvastuuta haluavat pitää päätösvaltaa enemmän kansallisissa käsissä tämä on ollut suomelle aivan yksiselitteinen linja että me olemme olleet tällä kannalla siksi yhteisvastuun lisääminen jota nyt nyt yllätyksekseni jossakin muodossa mutta selkeästi sdp ja vihreät tukevat on suuri muutos tähän linjaan joka tapauksessa jos me nyt lähdemme rakentamaan suhdannetasausjärjestelmää kyse on siitä että silloin me luomme rahanlähettämisjärjestelmän jäsenmaasta toiseen käytin käytin puheenvuoron eräässä paneelikeskustelussa jossa oli kollegoja että jos tämä tämä suhdannetasausjärjestelmä ja ja tällainen tulonsiirtounioni jota erityisesti eteläisemmän euroopan maat ajavat ovat niin hyviä ideoita niin miksi emme kokeiluhengessä anna heille kokeilla ja kun se varmaan osoittautuu erinomaiseksi kun he siihen uskovat niin sitten nettomaksajamaatkin varmaan lähtevät siihen mielellään mukaan kun se on osoittanut toimivuutensa ei saanut kannatusta näiden maiden joukossa se että jotka perinteisesti ovat tätä suhdannetasausjärjestelmää halunneet olisivat yksin lähteneet siihen mutta sitten jos vielä miettii sitä niin olisi erittäin vaikeaa luoda suhdannevakausrahaa joka pystyttäisiin kohdentamaan niin että se toimii koska me tiedämme että esimerkiksi suomessa suhdanteeseen vaikuttaminen jo pelkästään maan sisällä on erittäin vaikeaa ja jos sitten tämmöinen raha olisi olemassa niin kyllä voisi sanoa että luultavasti ainakin aluksi suhteellisen pienestä rahasta tulisi valtava riita aivan valtava riita sen rahan jakamisesta ja minusta se ei ole sen vaivan väärtti paljon parempaa on se että me pidämme kiinni siitä hyvästä peruskannastamme että jokainen jäsenmaa vastaa omasta taloudestaan ja sitä kautta vahvistaa eun yhteistä taloutta ja euroalueen sisällä talouden vakautta jos meillä on vakaa ja kilpailukykyinen talous toimivat sisämarkkinat ja huomattavasti alemmat riskitasot sekä valtioiden velkaantumisen osalta että pankkijärjestelmässä silloin meillä on paljon paljon parempi tilanne kuin tällä hetkellä ja tämä riskien alentaminen on erityisen välttämätöntä ja siksi hallitus oman konkreettisen tiekartan siitä miten pankkiunionin viimeistelyssä edetään jotta voimme ottaa jonain päivänä niitä askeleita yhteisen talletussuojan suuntaan nämä pankkien järjestämättömät luotot joihin useampi edustaja kiinnitti huomiota

ovat todellakin suuri ongelma joillakin mailla kreikalla vaikeimpana on kolmekymmentä prosenttia luottokannastaan järjestämättömiä luottoja

luku on prosentin luokkaa ja on aivan selvää että

kun talletussuojaan jonain päivänä edetään siinä pitää olla oikeudenmukainen lähtökohta eli nämä erot maiden sisällä eivät voi olla näin suuria ja se on se linja mitä me ajamme suomi on nyt erittäin aloitteellinen siinä että ei riitä se että alennetaan riskejä vaan me vaadimme konkreettisia mittareita ja olemme laatimassa siihen pohjaa ja tulemme viemään sen eu pöytiin

miten me voimme yhdessä katsoa että riskit ovat riittävästi alenneet jotta voidaan ottaa seuraava tärkeä askel nythän komissio vain kertoo että riskit ovat alentuneet ja komission mielestä voidaan edetä talletussuojajärjestelmän kanssa mutta

no mitä tulee tähän ekpn taseeseen oli erittäin hyvä uutinen joku aika sitten kun ekp ilmoitti että he alkavat hallitusti vähentämään osto ohjelmaansa eli tätä ikään kuin elvytystä rahan tarjoamista euroalueella vähennetään se on aivan välttämätöntä että näin tehdään mutta se täytyy tehdä hillitysti ja hallitusti jotta se ei sitten taas aiheuta ongelmia meidän hyvässä vauhdissa olevalle talouskasvulle muuten olen sitä mieltä

keskustelun jälkeen että suomen hallituksella on selkeä eu poliittinen linja tässä salissa me jaamme hyvin pitkälle samat näkemykset ja ei ole suuria eroja ehkä erästä erästä ryhmää lukuun ottamatta ja mielestäni tämä antaa hyvän pohjan jatkaa tästä kohti eun kehittämistä ja
vielä ministeri lindström kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies otan kantaa vain ja ainoastaan näihin sosiaalisen ulottuvuuden ja ja ennen kaikkea työllisyyden

ajankohtainen asia ollut tässä vastikään lähetettyjen työntekijöiden direktiivi olin siellä se oli viisitoista tuntinen kokous jonka päätteeksi sitten asiasta äänestettiin siellä oli muutama maa jotka eivät tähän lähteneet mukaan mutta valtaosa lähti tämä tietysti kertoo siitä että kun on paljon maita niin ajatusten ja ja tavallaan kantojen yhteen sovittaminen ei näissä asioissa ole lainkaan helppoa itse olen tyytyväinen ensinnäkin siihen että eduskunta antoi vahvan tuen ja tilaa tilaa siihen kokoukseen jotta voitiin tätä tärkeää asiaa viedä eteenpäin sen lähetettyjen direktiivin niin ideahan on sama työ samassa paikassa sama palkka tässä on aika lailla pähkinänkuoressa se mistä tässä on kysymys työntekijöiden oikeuksien ja monissa maissa aika lailla kirjavia

suomi on usein semmoisessa tilanteessa että ollaan tarjoamassa niin meillä on jo asiat paljon pidemmällä kuin mitä se direktiivi edellyttää eli monesti ongelma ei ole täällä suomessa ongelma on ehkä enemmänkin se että meidän pitää puolustaa sitä hyvää mikä meillä jo on ettei sitä viedä niin päin että suomi joutuisi joustamaan toiseen tämä on minun mielestäni tärkeää että eun pitäisi monessa asiassa tavoitella sitä hyvää mikä suomen järjestelmässä on se missä suomi poikkeaa ehkä kaikkein selkeimmin on tämä yleissitova työehtosopimusjärjestelmä jonka jonka perusteleminen tulee vuosi vuodelta haastavammaksi tämä on tietenkin keskustelu joka tässä maassa joudutaan jossain vaiheessa käymään minkälainen se järjestelmä on itse siis puolustan sitä yleissitovaa järjestelmää mutta näen niin että sitä haastetaan joka puolelta jatkuvasti ja se on siis todella poikkeuksellinen järjestelmä euroopassa sen puolustaminen ei ole kauhean helppoa vaikka me pidämme monet sitä hyvänä systeeminä mitä sitten sen tilalle minimipalkkajärjestelmä vai jotain muuta se ei ole lainkaan yksinkertainen asia mutta tämä keskustelu on varmasti vielä meillä edessä kiitoksia

puhemies vastalauseessamme puutumme liikuntapaikkarakentamisen haasteisiin hallitus esittää kahdeksantoista miljoonan rahoitusta tampereen monitoimiareenalle hanke on tärkeä ja parantaa huippu urheilun kulttuurin ja muiden suurtapahtumien olosuhteita sekä vapauttaa perinteisen hakametsän jäähallin palvelemaan jääkiekon lisäksi muiden palloilulajien huippukilpailuolosuhteita ja muiden lajien harjoitusolosuhteita

valtion liikuntaneuvosto on silti ollut erittäin huolissaan liikuntapaikkarakentamisen määrärahoista ja niiden myöntämisen periaatteista vuosittain on pystytty rahoittamaan hankkeita vain noin kahdellakymmenelläviidellä viiva kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla kun liikuntaneuvoston arvion mukaan tarve on moninkertainen esimerkiksi pelkkä olemassa olevien liikuntapaikkojen korjaaminen edellyttäisi noin neljänsadan miljoonan euron vuosittaista panostusta

miljoonan euron rahoitusta kymi ringille eli pientä harrastajaryhmää palvelevalle moottoriratahankkeelle lisäksi hallitus esitti moottorirataa palveleviin liikennejärjestelyihin peräti neljätoista miljoonaa euroa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitti keväällä että kymi ringille osoitetut varat olisi tullut kohdentaa lasten ja ja nuorten liikuntaa edistäville liikuntapaikkahankkeille tampereen hankkeen rahoitukseen rahoitukseen on tarkoitus käyttää veikkauksen jakamattomia voittovaroja liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjauksen kannalta nämä ovat aivan yhtä arvokkaita kuin muutkin sillä niiden riittävyyteen tulevina vuosina on syytä suhtautua varovaisuudella tarpeita tulevina vuosina riittää huippu urheilun osalta olympiakomitea mainitsee lausunnossaan esimerkkeinä jyväskylän hippoksen turun ratapihan ja oulun monitoimiareenan hankkeet on muistettava että näistä jakamattomista voittovaroista rahoitetaan liikunnan lisäksi myös muita hankkeita ei ole mitenkään oikein että yksittäisten ministerien roolilla vaikutetaan liikuntapaikkahankkeiden toteuttamisjärjestykseen ja rahoituksen jakoon enemmän kuin asianmukaisella valmistelulla muun muassa valtion liikuntaneuvoston roolin

aikavälin suunnitelmiin ja toteuttamisjärjestykseen sinällään hankkeet voivat olla perusteltuja ja tampereen osalta tämä pitää paikkansa hankkeena sinällään mutta kymi ring on kyllä tietysti hankkeenakin aivan käsittämätön täällä muun muassa edustaja heinonen hehkutti aikoinaan kymi ringiä että se on niin hieno hanke että sen nimen pitäisi olla kimi ring no onneksi ei sentään maineikkaan formulakuskimme nimeä ole loattu tämän hankkeen kautta arvoisa puhemies ihan tästä huolesta näiden liikuntapaikkojen rakentamisjärjestyksen suhteen ja avoimuuden ja ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi esitän pontta joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että kaikkien suurten ja kansallisesti merkittävien liikuntapaikkojen rahoituspäätökset valmistellaan huolellisesti ja valtion liikuntaneuvoston arviointitehtävää kunnioittaen myös veikkauksen jakamattomista voittovaroista tulevan rahoituksen osalta ja että rahoituksella tuetaan erityisesti laajojen käyttäjäryhmien liikuntamahdollisuuksia palvelevia hankkeita

arvoisa puhemies

euron määrärahalisäystä jolla on tarkoitus tukea positiivista rakennemuutosta ja sitä kautta tosiasiassa muuntokoulutusta koulutukseen on arvioitu osallistuvan tämän lisämäärärahan turvin noin viisisataaviisikymmentä opiskelijaa ja siltä osin on pysähtymisen paikka me uskomme että tämä muuntokoulutus on erinomainen väline vastata positiiviseen rakennemuutokseen ja sitä kautta muuntokoulutus on hyvää ja perusteltua koulutusta mutta keskeinen kysymys on se onko hallitus osannut arvioida oikein tämän muuntokoulutuksen tarpeen tässä maassa valiokunnan käsittelyssä sivistysjaosto perehtyi asiaan huomattavalla tarkkuudella selvitimme eri alueilta tätä tarvetta joka muuntokoulutukselle olisi positiivisen rakennemuutoksen nimissä yllättävää kyllä esimerkkinä omasta kotimaakunnastani seuraavaa ajatelkaa että yksistään satakunnassa on ollut vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana noin seitsemänsataa uutta työpaikkaa insinööreille ja diplomi insinööreille tarjolla siis seitsemänsataa työpaikkaa tarjolla diplomi insinööreille ja insinööreille tosiasiassa satakunnassa on siis ollut avoimia työpaikkoja seitsemänsataa mutta hakijoita on valitettavasti ollut vain viisi viiva kaksikymmentä prosenttia tämä on se pullonkaula josta puhumme silloin kun me puhumme positiiviseen rakennemuutokseen vastaamisesta ei voi olla niin kuin valtiovarainministeri täältä sanoo että kyllä se varsinais suomesta leviää tiedättekö kulovalkean tavoin satakuntaankin jossain vaiheessa kun satsataan varsinais suomen positiiviseen rakennemuutokseen minä vielä kysyn onko tämä linjaus oikeansuuntainen että ajatellaan että tuettaisiin muuntokoulutusta viidensadanviidenkymmenen

pääluvulla ensi vuonna ja ja jätetään siis käytännössä muuntokoulutukseen vastaamatta siinä mittakaavassa tämä positiivinen rakennemuutos edellyttäisi siksi sdp vihreiden kannattamana ja muidenkin puolueiden selkeästi positiivisesti tukemana esittää pontena että hallitus ryhtyisi nyt aktiivisempiin toimenpiteisiin aluetalouden paikallisen elinkeinoelämän ja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseksi tasapuolisesti koko suomessa esitämme myöskin erikseen okmn pääluokalle korkeakouluopetuksen momentille että laitettaisiin tämä asia nyt kerralla kuntoon pantaisiin rahaa sinne missä voidaan tukea aluetalouksia ja missä voidaan aidosti tukea sitä että tämä osaamispula joka selkeästi vaivaa tietyillä alueilla saadaan korjattua tämän hallituksen kymmenen miljoonan euron panostuksen lisäksi me esitämme kahdentoista miljoonan euron panostusta korkeakoulujen tukemiseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla ja uskon että tämä esitys tulee saamaan eduskunnassa kyllä kiitosta

innovaatiotoiminnan tukemiseen sillä tässä maassa elinkeino ja innovaatiopolitiikka kulkee käsi kädessä sen mahdollisen kasvun kanssa jota me voimme täällä aluetalouksien maailmassa tukea eli positiivista rakennemuutosta eri maakuntiin siinä on meidän lisätalousarviomme resepti

arvoisa rouva puhemies tampereen niin sanottu elämysareena lienee sinänsä oikein hyvä hanke se varmasti tiivistää kaupunkirakennetta eikä meidän tehtävämme eduskunnassa ole ottaa kaavoitukseen kuntien osalta kantaa mutta se mikä minua ihmetyttää tässä on se miksi tätä bisnesvetoista gryndaushanketta ollaan tukemassa näin merkittävästi valtion rahoilla ja erityisesti se miksi veikkausvoittovaroilla toimiessani kulttuuri ja urheiluministerinä tämän hankkeen takana oli erittäin voimakas lobbaus siksi kävimmekin viranhaltijoiden kanssa hankkeen suurennuslasilla läpi normaalisti liikuntapaikkarakentamisen hankkeet voivat saada maksimissaan seitsemänsataaviisikymmentätuhatta euroa valtionapua tästä voi poiketa ylöspäin vain jos hankkeella hankkeella on merkittävä liikuntapoliittinen ulottuvuus suomessa on niin paljon jäähalleja ettei yksi lisää ole kansallisesti merkittävää hankkeeseen kuitenkin sisältyy se että hakametsän vanhasta jäähallista tehdään sisälajien edustushalli jollaista suomessa ei ole viranhaltijoiden yksimielinen näkemys olikin että hankkeelle voi korkeintaan neljä miljoonaa euroa ja juuri tämän hakametsän hakametsän sisäpalloiluhallihankkeen vuoksi arvoisa puhemies tätä taustaa vasten tuntuikin siksi kovin hämmästyttävältä kun silloinen urheiluministeri grahn laasonen yllättäen esitti hankkeelle aikaisemman neljän miljoonan euron päälle vielä neljätoista miljoonaa euroa lisää ja nyt me käsittelemme tätä kahdeksantoista miljoonan euron valtionapua koska nykyinen ministeri terho on sen tuonut eduskuntaan hallituksen kautta liikuntarahoista ei voi jakaa tai ei ainakaan pitäisi voida jakaa yritystukia asuntorakentamiseen tai muihin bisneshankkeisiin se että miljoonan ylittävä osuus tulee jakamattomista veikkausvoittovaroista ei poista sitä tosiasiaa että tämä bisnes ja gryndaushanke syö kulttuurin ja liikunnan muita määrärahoja lasten ja nuorten harrastustoimintaan osoitettavia rahoja jos hallitus haluaa antaa syystä tai toisesta yritystukea tämänkaltaiselle hankkeelle pitäisi se tehdä avoimesti ja ennen muuta siihen ei pitäisi käyttää veikkausvoittovaroja arvoisa rouva puhemies täällä kun lähetekeskustelua käytiin tästä lisätalousarviosta moni sanoi että tämä on nyt sitten uusi avaus niin että tämä nostaa aivan uudelle tasolle näiden rahoituksen jyväskylän hippos turku ratapiha oulun monitoimiareena varmaan helsinki garden

ei tässä käy juuri päinvastoin tässä syödään sitä rahoitusta sitä jakamatonta veikkausvoittovarojen pottia josta pystyttäisiin tukemaan joitain aivan erityisiä hankkeita arvoisa arvoisa rouva puhemies tähän kummallisuuteen ei ole kiinnittänyt huomiota ainoastaan vasemmistoliitto vaan myös valtion liikuntaneuvosto liikuntaneuvosto on omassa lausunnossaan jonka on allekirjoittanut puheenjohtaja tapio korjus kesk todennut muun muassa että tämän vuoksi valtion liikuntatoimen määrärahat koostuvat lähes kokonaisuudessaan veikkauksen tuotoista myös veikkauksen jakamattomilla voittovaroilla on suuri merkitys liikunnan toimialan edunsaajille tämän vuoksi niiden kohdentamisessa tulee noudattaa läpinäkyvyyttä avoimuutta sekä hyödyntää parasta mahdollista asiantuntijatietoa valtakunnallisten liikunta ja urheiluolosuhteiden rahoituksen tulee huomioida suomen olympiakomitean liikuntaa edistävien järjestöjen kuntien aluehallintovirastojen sekä valtion liikuntaneuvoston asiantuntemus kokonaisharkintaa tehtäessä opetus ja kulttuuriministeriön rooli korostuu ja liikuntaneuvosto pitää tärkeänä että siltä pyydetään normaalisti ennen päätöstä lausunto kaikissa tilanteissa joissa liikuntapaikkarakentamiseen ollaan kohdentamassa valtion resursseja arvoisa rouva puhemies kaikki nämä tukevat sitä että edustaja uotilan esittämä ponsi olisi syytä hyväksyä jotta saamme tähän päätöksentekojärjestelmään järkeä ja siksi kannatan sitä radikaalina nuorena miehenä olisin voinut tehdä jyrkempiäkin kannanottoja mutta hyväksytään nyt tämä uotilan ponsi yksimielisesti niin kaikilla on hyvä mieli

arvoisa rouva puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kolmas lisätalousarvio kuvaa hyvin tämän ajan tilannetta työllisyys kuitenkin paranee koko ajan ja se tuo uusia uusia mahdollisuuksia budjetin laadinnassa on huomattava että innovaatiorahoitukseen luvattu seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa kuitenkin on tähän aikaan sopiva rahoitus koska innovaatioista homma on kiinni ja nimenomaan siitä että luodaan jotakin uutta suomea on aina moitittu siitä että meillä on tavattoman hyviä keksintöjä meillä on tavattoman hyvää tuotantoa mutta markkinointi ja siihen liittyvä myyntityö on jäänyt vähän huonommalle siihen nyt on panostettu monta kautta kuten olemme tässä salissa jo monesti käsitelleet muun muassa ulkomaankauppaan liittyviä rahoituksia on lisätty ja sitä kautta luodaan uusia mahdollisuuksia mahdollisuuksia suomalaisten tuotteiden viennille ja ulkomaankaupan lisäyksille maahanmuuttomenoihin on tässä lisäbudjetissa yksitoista miljoonaa euroa ja samoin korkeakoulutettavien muuntokoulutukseen muuntokoulutukseen kymmenen miljoonaa euroa kaikki me tiedämme että joillakin aloilla tällä hetkellä on huutava työvoimapula ja on aivan oikein että jo koulutettuja ihmisiä pyritään ohjaamaan uusille urille jos siltä varsinaiselta leipäalalta ei työtä heti löydy niin ohjataan sitten uuden työn pariin kannattaisi kiinnittää huomiota kiinnittää huomiota myös siihen että yllättävillä aloilla meillä on työvoimapula jo tällä hetkellä ihan normaaleissa ammateissa esimerkiksi tarjoilijoista ja ja ravintola alalla on erittäin huutava työvoimapula siellä on kymmeniä ja kymmeniä paikkoja per kaupunki ja per taajama on mahdollisuus saada uutta työtä mutta ei työntekijöitä löydy tässä kannattaa meidän koulutusjärjestelmästä vastaavien ministereiden ja viranomaisten tehdä yhteistyötä että saadaan vihdoin ja viimein tämä kohtaanto ongelma hoidettua niin että sinne missä on työtä ihmisiä ohjataan töihin eikä pidetä työttömyyskortistossa koska se on tämän kansakunnan kannalta liian kallista leikkiä se että tampereen monitoimihalli saa rahoituksensa on hyvä asia se on kansainvälinen kilpailukeskus se varmistaa muun muassa sen että isoja kansainvälisiä kisoja saadaan suomeen muun muassa jääkiekon mm kisat ja monta muuta suurta suurta tapahtumaa koska se vanha hakametsän halli korjataan sitten palloiluhalliksi niin kuin edustaja arhinmäki omassa puheenvuorossaan äsken mainitsi mutta kun samassa yhteydessä keskusteluun tämä kymi ring elikkä moottoriurheiluradan rakentaminen kouvolan lähelle arvoisa rouva puhemies olen ihmetellyt sitä että minkä ihmeen tautta siihen suhtaudutaan kovin nuivasti koska jos joku jos joku tässä maailmassa lähtee vetämään niin kuin suomalaiset formulakuskit ovat pärjänneet kautta aikain keijo rosbergista lähtien niin kyllähän meillä pikkusen historiaa silläkin puolella on että laitettaisiin tämä yksi rata kuntoon ymmärrän että tämä ei tampereen tampereen asiaan liity millään lailla mutta esimerkkinä vain että miksi toista kannatetaan mutta toista ei kannateta siis toisen toisen hankkeen rahoitus on itsestäänselvyys kannatan sitä lämpimästi en ole vastustanut enkä vastusta mutta toivoisin että samanlaisen kohtelun myös kymi ring saisi että sillekin annettaisiin pikkusen ymmärrän että päätöksistä on valitettu hallinto oikeudessa kunnan kunnan rahoituspäätöksistäkin on on valitettu ymmärrän toki kunnan rahoituksen rajoitukset rajoitukset koska kunnan itsenäisessä toimivallassa ei tietenkään ole rahoittaa ihan mitä sattuu mutta varmaan sillekin alueelle sillekin hankkeelle jostakin raha löytyy kyllä markkinataloudessa sitten rahoittajia löytyy mutta sitten yksi asia mihin moni on kiinnittänyt huomiota arvoisa puhemies on se kun puhutaan erilaisten elinkeinojen tukemisesta ja esimerkiksi että maaseudulle saataisiin uutta työtä arvoisat arvoisat kollegat olisikohan hyvä nyt vihdoin ja viimein huomata se että kun meillä on esimerkiksi tässä talossa keskusteltu maankäytön direktiivistä tästä kuuluisasta lulucfstä ja uusiutuvan energian kestävyyskriteereistä eli red kahdesta niin olisikohan siinäkin meillä semmoisen yhteistyön paikka että huomattaisiin että ei kasattaisi näitä esteitä niin kuin tässäkin salissa on moni vastustanut sitä että metsien käyttöä lisätään nythän meillä on vuosituhannen mahdollisuus lisätä tähän maahan työtä ja toimeentuloa sitä kautta että annetaan metsien käytölle uusia mahdollisuuksia tässäkin talossa tiedän monen puheenvuoron käytetyn varsinkin vihreiden keskuudessa on kuulunut erittäin rankkaa arvostelua että metsiä ei saisi hakata lisää ei edes sitä vertaa minkä ruotsi tekee euroopan unionin jäsenenä miksi se käy ruotsissa mutta sitä minä olen syvästi ihmetellyt yön hiljaisina hetkinä että miksi se ei täällä käy sitä paitsi nämä työpaikat jotka syntyvät metsäteollisuuden puolelle ja pitää muistaa että ei synny pelkästään metsäteollisuuteen siellä syntyy kemianteollisuuteen metalliteollisuuteen sähköteollisuuteen kaikkeen kuljetukseen huolintaan tuovat valtavan määrän lisää työtä eri yhteyksien kautta toivon että tätä ei ei enää vastustettaisi koska nämä työpaikat eivät tarvitse valtion tukea juuri ollenkaan kaikki tapahtuu markkinaehtoisesti ja ne ovat myös pysyviä työpaikkoja tämän toivon arvoisat kollegat että te huomioitte koska se että vastustetaan omia mahdollisuuksia on aivan sama asia kuin että me täällä ottaisimme lisää velkaa muutaman miljardin se on karmeaa touhua se kun sitä on nyt jo tällä hetkellä tämän paperin mukaan sataseitsemän miljardia tämän vuoden jälkeen

edustaja hoskonen on kuullut puheenvuoroni jonka käytin ensimmäisenä emme äänestä tampere hankkeen rahoituspäätöstä vastaan vaan kritisoimme tätä menettelyä millä tampere hanke on tuotu yllättäin moninkertaistettu asianmukaisessa valmistelussa oleva rahoitus ja tässä yhteydessä ollaan huonona esimerkkinä käytetty kymi ringiä ja kun edustaja hoskonen totesi että on valitettu kyllä on valitettu ja itä suomen hallinto oikeus on tuominnut valtuuston tekemän kahden miljoonan lainapäätöksen laittomaksi ja ja myöskin virheellisessä järjestyksessä tapahtuneeksi sillä perusteella että se kahden miljoonan pääomalainakin merkitsee itä suomen hallinto oikeuden mielestä liian suurta taloudellista riskiä kouvolan kaupungille elikkä nämä hankkeet ovat kyllä aivan toisesta maailmasta ja tällaiselle kaakkois suomen mäntykankaan asfaltoinnille ei todellakaan ole perusteluja veronmaksajien rahoilla
arvoisa rouva puhemies todellakaan en missään nimessä rinnastanut näitä hankkeita enkä arvostellut kenenkään edustajan puheenvuoroja vaan käytin esimerkkinä että niin kuin totesin tampereen hanke on hyvä hanke me tarvitsemme tänne kansainvälisiä tapahtumia koska jokainen tapahtumahan mikä tänne saadaan tuo meille hyvää positiivista julkikuvaa lisää verotuloja ja lisää tapahtumia yleensäkin lisää talouselämään aktiviteettia ja kymi ring joka on sitten oman lajinsa hanke eikä riipu millään lailla tampere hankkeesta olkoon esimerkkinä siitä että meidän tulisi nähdä mahdollisuudet myös ja niin kuin äsken puheenvuorossani totesin metsäteollisuuden mahdollisuuksista minkä takia me vastustamme tässä salissa monessa puheenvuorossa metsien käytön lisäämistä kun se on sitä paitsi kestävällä pohjalla eikä ole ilmastopolitiikankaan kannalta huono asia päinvastoin se on positiivinen asia me vastustamme vastustamme monessa jotka ovat meille aidosti mahdollisia ja jotka valtiontalouden kannalta eivät sisällä mitään menoja pelkästään tuloja tähän toivoisin arvoisat kollegat pikkuisen sydäntä lisää ettei ammuta omaan nilkkaan joka ainoa kerta
ja listalle

arvoisa puhemies tässä kolmannessa lisätalousarviossa on paljon hyvää kuten satsaukset innovaatioiden tukemiseen ja korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen nämä ovat toimenpiteitä joita ehdottomasti nyt tarvitaan kun talous on kääntynyt nousuun mutta perussuomalaiset ovat kuitenkin tehneet vastalauseen jossa on kolme momenttikohtaista määrärahamuutosesitystä ja yksi

me olemme laatineet tämän vastalauseemme siten että lisätalousarvion loppusumma ei muutu esityksemme johdosta ensinnäkin olemme esittäneet tai esitämme tässä vastalauseessamme että vastaanottokeskusten asiakkaille maksettavista tuista leikataan tämä hallituksen esittämä yhdentoista pilkku kahden miljoonan lisämääräraha kokonaan pois pidämme epäjohdonmukaisena kehityksenä sitä että turvapaikkakriisistä aiheutuvien menojen taso jatkuu korkeana siitäkin huolimatta että vastaanottotoiminnan piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on laskenut merkittävästi kahden vuoden aikana eli vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikkakriisin pahimman ajan jälkeen kun käyttäjien määrä on laskenut niin olisi pitänyt käydä niin että kustannuksiltaan kalliimpia vastaanottokeskuksia olisi suljettu ja täten keskimääräisissä yksikkökustannuksissakin tulisi näkyä laskua silti näin ei ole ei ole tapahtunut vaan yksikkökustannukset ovat kasvaneet jopa merkittävästi katsomme että hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa joka julkaistiin joulukuussa kaksituhattaviisitoista edellytetyt lukuisat toimenpiteet vähentäisivät toteutettuina suomen vetovoimatekijöitä ja vähentäisivät myös turvapaikanhakijoiden määrää ja sekä kansallisen turvallisuuden että kustannusvaikutusten näkökulmasta nämä toimenpiteet tulisi toteuttaa viipymättä esitämme turvapaikanhakijoiden ylläpitoon hallituksen esittämän määrärahalisäyksen kohdentamista koulutukseen ja tutkimukseen sekä liikenneväylien kehittämiseen seuraavalla tavalla ensinnäkin esitämme että korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteisiin menoihin lisätään kuusimiljoonaakaksisataatuhatta euroa elinkeinoelämää tukevaan ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystoimintaan lisäksi ehdotamme että väyläverkkoa kehitetään ja lisätään viisi miljoonaa euroa aluetaloutta ja paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin väylähankkeisiin meidän meidän mielestämme nämä satsaukset parantaisivat merkittävästi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ne on tärkeä turvata nyt kun nousukausi on lähtenyt hiljalleen alkuun näiden kahden lisäysesityksen loppusumma on tosiaan se sama yksitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa jonka leikkaisimme vähentäisimme asiakkaille maksettavista tuista arvoisa puhemies tämän lisäksi olemme myös erittäin huolissamme sote uudistuksen hätäisestä ja sekavasta valmistelusta epämääräisestä tilanteesta ja siitä että kaavaillut säästöt uhkaavat jäädä täysimääräisesti poliittisen pelin ja sulle mulle jakamispelin jalkoihin näkemyksemme mukaan valinnanvapauden kustannukset muun muassa asiakasseteliin tehtyjen muutosten osalta uhkaavat nousta voimakkaasti jotta sote kustannukset pysyisivät pysyisivät kurissa niin on täysin perusteltua että valinnanvapauden mahdollinen lisääminen perustuisi pilottihankkeiden perusteella saatuihin käytännön kokemuksiin sekä tutkittuun tietoon näin ollen perussuomalaiset ehdottavat ehdottavat eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee valinnanvapauden tutkitun tiedon pohjalta ja kokeilujen kautta sekä siten että julkiset sote palvelut ovat järjestelmän perusta ja yksityisen palveluntuottajat täydentävät julkisia palveluita

arvoisa puhemies tämä tampereen hanke oli myös eilen esillä täällä istunnossa kun keskustelimme täydentävästä talousarvioesityksestä ja silloin jo kerroin antavani sille kaiken tuen luonnollisesti ja pidän tärkeänä että myös eduskunnalta tukea on kokonaisuudessaan tulossa en lähde kertaamaan mutta kyllä eilenkin tulivat ilmi ne positiiviset positiiviset tekijät mitkä tässä hankkeessa ovat sillä tavalla että paitsi tämä areena toisaalta myös hakametsän kehittäminen toisaalta antavat tälle paljon ulottuvuuksia kaiken kaikkiaan on hyvä aina tukea liikunta urheilu ja harrastusmahdollisuuksia

niin liikunta urheilu kuin kulttuurihankkeidenkin merkityksen aluetalouksille siinä suhteessa kuinka paljon positiivista hyvää työllisyyttä ne voivat alueille tuoda muistan sellaisen pirfestin tutkimuksen että esimerkiksi pirkanmaan alueella erilaiset kulttuuritapahtumat tuovat aluetaloudelle noin parisataa miljoonaa hyvää ja sekin kertoo sitä miksi meidän täytyy voida voida

siksi kannatan näitä sdpn esityksiä joissa lähdemme siitä että tätä positiivista rakennemuutosta tuemme eri alueilla suomessa niin korkeakoulumuuntokoulutuksen ja näiden satsausten myötä kuin sitten erilaisten väylähankkeiden myötä ja myös minä uskon ja toivon että eduskunnassa laajaa tukea näille ajatuksille löytyy kokonaistalouskeskustelu tässä nyt jää vähän pienemmälle mutta todettakoon siihen eiliseenkin viitaten että sinänsä tässäkin olisi ollut mahdollisuus hallituksella tehdä avauksia oikeudenmukaisuuden puolesta ja toivon että jatkossa näemme niitä muun muassa siten että kasvu oikeasti kuuluisi kaikille myös sosiaalisesti ja eriarvoisuutta vähennettäisiin

puhemies tämän päivän uutinen suomesta maailmalle on todennäköisesti pisa tutkimusten tulokset suomi sijoittui jälleen varsin hyvin olimme seitsemäs joskin se ei ole ihan yhtä hyvä kuin parhaimmillaan jolloin olemme olleet maailman johtava valtio peruskoulutuksen järjestämisessä kuitenkin tämä pisa tutkimus jatkuvasti aiheuttaa ympäri maailmaa ja suomeen tulee kyselyjä kuinka pisa tutkimuksen tuloksia on aikaansaatu ja mitä heidän omissa maissaan asian suhteen voisi tehdä hyvä näin valitettavasti kaksi kuukautta sitten oli oecd maiden vertailu jossa suomi ei suinkaan pärjännyt yhtä hyvin oli tutkittu erilaisia kilpailutekijöitä ja siellä oli satakolmekymmentäseitsemän maata mukana suomi sijoittui ikävä kyllä viimeiseksi työmarkkinoiden jäykkyydellä mitattuna olin eilen talousvaliokunnan mukana vierailulla suomen pankissa jossa käytiin läpi eri maiden tämän vuosituhannen aikaista työllisyyskehitystä ja mieleenpainuva yksityiskohta oli saksan elpyminen siellä järjestettiin uudelleen työmarkkinat niin sanotun hartz sopimuksen myötä jolloin paikallinen yrityskohtainen sopiminen tuli aivan toisella tavalla mahdolliseksi kuin aikaisemmin se lisäsi työllisyyttä aivan dramaattisesti toki on myönnettävä että siellä erilaiset palkkausjärjestelmät eivät välttämättä yksilöiden kohdalla takaa riittävää elintasoa mutta yhteiskunnan tukitoimenpiteet ovat sitten tukemassa on parempi että on jotain työtä kuin ei mitään työtä se että on työpaikalla tarkoittaa useimmiten ammattitaidon parantumista ja eteenpäinpääsyn mahdollisuuksia tämä esimerkki kyllä pakotti minut miettimään että miten suomessa jossa maailman ainoana on yleissitova järjestelmä minun mielestäni vastoin perustuslakia joka sanoo että jokaisella on oikeus olla sopimatta tai sopia kun yleissitovuus sitoo niitäkin kummallakaan puolella sopimista saksassa yleissitovuus tarkoittaa sitä että jos hyväksyt yleissitovuuden niin se on sinun oma asiasi mutta suomessa se on pakottavaa lainsäädäntöä ja ei ole vielä toistaiseksi missään mitattu onko se perustuslain mukaista ei ainakaan sen hengen mukaista työmarkkinoiden kannalta kaikista kiusallisin ryhmä suomessa on nuoret

joiden työnsaanti työmarkkinoilla on kaikista vaikeinta työttömyysaste on huikea ja olen monta kertaa miettinyt voitaisiinko jotain asian suhteen tehdä pikaisesti eräs ratkaisu joka on tullut mieleeni on se uuden liikennelain myötä ammattimainen ajokortti on mahdollista myöntää kaksikymmentäyksi vuotiaalle ja suomen armeija kouluttaa jatkuvasti tuhansia nuoria miehiä ammattiajokortin saamisen tasolle niin tätä koulutusta voitaisiin lisätä varsin hyvin armeijalla on siihen kaikki edellytykset kalustot ja kokemus mutta määrärahoja ei ole nämä samat nuoret miehet ovat kuitenkin valtion taakkana usein sosiaali ja terveysmenojen kautta huomattavasti suuremmalla summalla

käytännön työhakemus sitten sisältäisi ammattiajokortin niin tällä luulisin olevan käytännön merkitystä nimenomaan näiden nuorten ihmisten työllistymisessä ja sitä kautta myös yhteiskunnan kustannusrakenne vähän helpottuisi sosiaaliturvan osalta arvoisa rouva puhemies toivon että seuraavissa budjettineuvotteluissa voitaisiin pohtia voidaanko sosiaali ja terveysministeriön määrärahoista siirtää jonkin verran suomen armeijan käyttöön kyseiseen tarkoitukseen

puhemies haluan vain tukea edustajaa siinä että kyllä tämän kasvun esteitä kun käydään läpi on myös muita kuin työmarkkinoiden toimivuus sellaisina seikkoina joita kannattaa ottaa huomioon nostitte hyvän esimerkin siitä että tosiasiassa meidän iso ongelma on se että viisitoista prosenttia ikäluokasta siis jättää koulun perusasteen varaan sellainen sallivuus joka yhteiskunnassa tähän asiaan liittyy johtaa kyllä tämän yhteiskunnan kannalta ikävään lopputulokseen myös yksilöllisesti se hinta että meidän nuoret eivät saa työllisyysastettaan enempään kuin

on iso kysymys tulevaisuuden yhteiskunnan kannalta minä kiinnittäisin todella paljon huomiota erityisesti siihen että meidän nuori ikäluokka kävisi koulut ja vuotiaat nuoret miehet joista jo kaksikymmentäyksi prosenttia on joko koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ovat tässä iso haaste

arvoisa rouva puhemies sopisi aloittaa yleissitovuuden purkamisesta se on ainutkertainen ainoa maailmassa oleva järjestelmä en usko että sillä on merkittäviä vientimahdollisuuksia mutta jos se kotimaassa purettaisiin niin edustajan ongelmista päästäisiin ainakin osittain eroon koska se oli juuri ratkaisu saksan työmarkkinauudistuksessa

arvoisa puhemies jos työllisyysastetta halutaan nostaa niin kaikkein voimakkaimmin tehoava toimi on edustajan ehdotuksen sijasta se että jokainen toiselle toiselle asteelle kykenevä nuori oikeasti kävisi toisen asteen loppuun sellainen ajatus että suomessa yhdeksän luokkaa koulua riittäisi jatkossa se ei vain ole mahdollista jos työllisyysastetta halutaan aidosti nostaa niin se että meidän nuoret kävisivät kävisivät toisen asteen koulutuksen joka olisi maksuton johtaisi parhaimmillaan siihen että vähintään kolme prosenttiyksikköä työllisyysastetta saataisiin nostettua tämän hallituksen tavoitehan oli juuri se kolme työllisyysasteyksikköä jota ei tule nyt koska oppivelvollisuutta ei haluttu pidentää sen sijaan halutaan tuomita monet nuoret neljänkymmenen prosentin työllisyysasteeseen kun se muuten kyllä kasvussa ja työmarkkinoiden uudistuksissa on kysymys erityisesti siitä että saadaan osaavaa työvoimaa

arvoisa puhemies en oikein usko sellaiseen koulutukseen johon asianosainen pakotetaan kyllä se motivaatio pitää olla jotta sieltä myös valmistutaan niiden taitojen kera jotka on sitten tarkoitettu työmarkkinoilla toteutettavaksi en nyt ymmärrä että kun saksassa liittokansleri gerhard sai vastoin omia sosiaalidemokraatteja tämän uudistuksen vietyä läpi niin miksi sitten tässä eteenpäin pyrkivässä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä tätä ideaa ei oteta millään ilveellä edes harkittavaksi nyt ensimmäisen kerran arvoisa eduskunnan puhemies kuulin että työministerikin oli alkanut epäillä että olisikohan tässä jotain uudistamisen paikkaa kun suomen taloushistoria viidenkymmenen vuoden kuluttua kirjoitetaan niin siellä on aika synkkä luku joka suunnilleen otsikoidaan yleissitovuus
arvoisa puhemies kun tässä haastetaan niin haastan takaisin minä olen aina ihmetellyt sitä että seitsemänkymmentä luvun jälkeen ei ole kokeiltu sitä että nuorisoikäluokka pystyisi käymään toisen asteen koulutuksen loppuun koska argumentti on ollut juuri se ettei kaikkia huvita mitä keksittiin olisi ajateltu että se kuusi luokkaa koulua riittäisi meille niin kuin guatemalassa mutta sielläkin opetusministeri ajatteli että guatemalan intiaanit pitäisi saada kaikki kouluun ja yhdeksän luokkaa heillekin tuli tavoitteeksi peruskouluun jos suomessa ja guatemalassa oppivelvollisuus on yhdeksän luokkaa niin kyllä meidän täytyy ruveta täällä miettimään mahtaako se enää riittää mahtaako se riittää koulutetun osaavan työvoiman saamiseksi tämän sulkevat erityisesti monet puolueet tässä ajassa ja keskustelussa pois tästä ei voi edes keskustella seitsemänkymmentä luvun jälkeen ei ole haluttu tehdä reformeja siihen että olisi pidennetty oppivelvollisuusikää ja muutettu toinen aste täysin maksuttomaksi se olisi johtanut siihen että nuoret olisivat saaneet toisen asteen tutkinnon niin kuin nykyäänkin peruskoulun käy lähes sata prosenttia

puhemies epäilen että kasvatustieteilijät ovat oikeassa kaikille ei oikein maistu teoreettisesti värittynyt opetus vaikka kuinka yritettäisiin maistatuttaa

käytännön työ ja käytännössä harjoittelu sopii ehkä joillekin paremmin yhteiskunnan kannalta lopputulos ratkaisee jos saadaan kisällikoulutuksen kautta tai työharjoittelun kautta tai edes armeijan kautta ihmisille sellaista motivaatiota että kannattaa yrittää ja päästä elämässä eteenpäin niin pidän sitä parempana kuin että yritetään antaa kaikille ihmisille kovin teoreettisesti painottunutta pitkää koulutusta joillekin sopii joillekin

arvoisa rouva puhemies kun on seurannut tätä keskustelua lisätalousarvioon liittyen niin tulee väkisin mieleen se että oikeastaan valtiontalouden ja julkisen talouden kannalta yleensä on aivan ratkaisevan tärkeää se että ihmisillä todella on töitä ja kun tässä nyt on viitattu tähän saksassa kaksituhattakaksi kaksituhattakaksi viiva kaksituhattaviisi käytyyn hartz uudistukseen jonka tämä saksalainen volkswagenin henkilöstöpäällikkö peter hartz aikanaan suunnitteli hänen kohtalonsa oli tietysti hyvin hyvin niin hänen tekonsa jäi saksan historiaan työllisyys parani toki siellä oli ongelmiakin mutta niin kuin edustaja eero lehti aivan oikein totesi parempi on sekin että on jonkinasteista työtä ja sitten yhteiskunta auttaa mikäli sillä ei selviä ja että jokainen ihminen saa jonkinasteista työkokemusta ja sitä kautta sitten myös sitä kuuluisaa sosiaaliturvaa ja eläketurvaa vanhojen vanhojen päivien varalle mutta äärimmäisen tärkeää tässä on huomata se että saksassa toimi se järjestelmä se on heidän järjestelmänsä he tekivät sen omista lähtökohdistaan ja siellä saksassa on huipputyöllisyystilanne edelleen ja saksan kansantalous kasvaa aivan hurjaa vauhtia taitaapa olla on ihan varmasti euroopan ainoa maa joka tuottaa aivan valtavia ylijäämiä per vuosi julkinen talous valtiontalous ja kuntien ja kaupunkien talous myös mutta meidän pitäisi huomioida suomessa se että ei tämä hartz uudistus

lottovoittoa vaan meidän tulisi kehittää tässä maassa omista lähtökohdistamme vastaava hartz uudistus millä nimellä se sitten tuleekaan mutta se on selvä asia että kun meillä on tänä päivänä hyvin hyvin monella yhteiskunnan alalla työvoimapula kuten edellisessä puheenvuorossa mainitsin ravintola alalla alalla on valtava työvoimapula ja

tarttumisen pitää tapahtua ihan lähimpien vuosien aikana koska meillä ei siihen enää aikaa ole
arvoisa puhemies tänäänhän on ollut keskustelussa se miten aluetaloudessa saadaan kasvua aikaan olemme yrittäneet haastaa istuvaa hallitusta siitä että rakenteellisiin muutoksiin pitäisi myös vastata näillä positiivisen rakennemuutoksen alueilla on aivan kestämätöntä alueilla tarvittaisiin vientivetoisen kasvun vauhdittajaksi sekä diplomi insinöörejä että insinöörejä niin niitä ei ole kun me täällä vaadimme että me tekisimme muuntokoulutuksella lisää näitä tärkeitä osaajia työmarkkinoiden käyttöön niin sitten me kuulemme valtiovarainvaliokunnassa että tämä tarve on aivan poskettoman suuri ja määrärahat on arvioitu aivan väärin siksi me sosiaalidemokraatit esitimme että laitetaan tähän nyt kaksitoista miljoonaa lisää rahaa ja ja pidämme siitä kiinni yksistään satakunnan alueella on valtava pula diplomi insinööreistä ja insinööreistä ja meidän pitäisi pystyä vastaamaan siihen tarpeeseen joka on huutava tällä hetkellä hallitus ei tee positiivisen rakennemuutoksen toimia ollenkaan satakuntaan vaan vastauksena valtiovarainministeri on todennut että odotetaan että valuisivat sieltä varsinais suomen rajan yli ne positiivisen rakennemuutoksen hedelmät tässä suhteessa linja on väärä koska haluan korostaa sitä että porin yhteenlaskettu euromääräinen vienti on isompi kuin turun euromääräinen vienti ja kaupungeilla on aika iso kokoero siksi positiivisen rakennemuutoksen tukeminen on tärkeää eikä vain satakunnassa vaan eri puolilla suomea olemme esittäneet myös infrahankkeita tätä positiivista rakennemuutosta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on uusi etunimi ja sukunimilaki jolla nopeutetaan ja selkeytetään nimiasioiden käsittelyä ja muun muassa nimihakemukset tulevat olemaan osin sähköisiä jatkossa etunimiä saa olla kolmen sijasta neljä ja myös erilaiset sukunimiyhdistelmät kahden sukunimen yhdistelmät mahdollistuvat uudella tavalla koko perhe voi esimerkiksi ottaa saman kahden sukunimen nimiyhdistelmän esityksellä myös parannetaan sukupuolten moninaisuutta heidän osaltaan tilanne tilanne paranee joskin on niin että sukupuolisidonnaisuuden säilyttäminen on nimien osalta pääsääntö mutta kuitenkin nimen vaihtaminen jatkossa helpottuu sillä toiselle sukupuolelle vakiintunut etunimi voidaan hyväksyä vastakkaiselle sukupuolelle ensinnäkin silloin kun kyseisiä etunimiä on merkitty väestötietojärjestelmään vähintään viidelle elossa olevalle henkilölle tällöin tarvetta vedota muuhun poikkeusperusteeseen tai esittää muuta selvitystä ei ole ja tämä helpottaa mahdollisuuksia ottaa käyttöön toiselle sukupuolelle vakiintunut nimi tämä on itse asiassa ihmisoikeuksien kannalta merkittävä kysymys sillä jokaisella tulee olla oikeus omaan nimeen siihen nimeen jonka kokee itselleen oikeaksi lain soveltamiskäytäntö muuttuu myös siten että etunimen sukupuolisidonnaisuudesta voidaan poiketa myös muusta erityisestä syystä esimerkiksi silloin silloin kun henkilö sukupuoli identiteettinsä perusteella haluaa toiselle sukupuolelle vakiintuneen nimen säännöksen soveltamista ei ole kytketty sukupuolen vahvistamisprosessiin vaan sitä voidaan soveltaa myös muihin sukupuoli identiteettiin liittyviin tapauksiin ratkaisevaa poikkeusperusteen soveltamisessa on pelkästään hakijan

tämä on erityisen tärkeää transihmisille ei tule vaatia sitä että henkilö on sukupuolenvaihdosprosessissa vaan hän voi ottaa sen nimen minkä hän hän kokee omakseen ja ilmoittaa sen olevan oma identiteettinsä jatkossa on keskeistä että lakia sovelletaan sillä tavalla kuin lakivaliokunta on sen mietinnössänsä tarkoittanut ja sillä tavalla mitä myös hallituksen perusteluissa viitataan ja ollen oikeusministeriön tuleekin antaa selkeä ohjeistus tästä maistraatteihin valiokunta on mietinnössään todennut että valiokunta katsoo että ehdotetut poikkeusperusteet antavat asianmukaiset ja riittävät mahdollisuudet etunimen sukupuolisidonnaisuutta koskevasta pääsäännöstä poikkeamiselle ne mahdollistavat muun muassa sen että henkilön etunimi voi koostua molemmille sukupuolille tai jommallekummalle sukupuolelle vakiintuneesta nimestä kummallekaan sukupuolelle vakiintumattomasta tai näiden yhdistelmistä esimerkiksi intersukupuoliselle lapselle on mahdollista antaa edellä tarkoitettu nimiyhdistelmä jos se arvioidaan lapsen edun mukaiseksi lapsen etua onkin tarkasteltu tässä mietinnössä perusteellisesti ja korostetaan että lapsen etu tulee ottaa huomioon lapsen nimeä koskevassa koskevassa päätöksenteossa viisitoista vuotta täyttänyt voi täysin itsenäisesti päättää omasta nimestään ja kaksitoista vuotta täyttäneen nimeä ei voi muuttaa vastoin hänen kirjallista suostumustaan muutokselle alaikäisen nimeä ei myöskään voida muuttaa vastoin kaksitoista vuotta nuoremman lapsen tahtoa hän on niin kehittynyt että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota arvoisa puhemies tässä oli lyhyesti todettuna lain merkittävimmät pääkohdat kaikkein olennaisimpana pidän pidän sitä muutosta että ihmisellä on jatkossa ihmisarvoon perustuen oikeus siihen nimeen minkä hän kokee itselleen omaksi

arvoisa

etunimi ja sukunimilakia ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun muuttamisesta on tämän aikamme ilmiö se että etunimien määrä säilytetään vakiona neljänä nimenä että sen enempää ei lapselle saa nimiä antaa on ihan hyvä asia koska olenpa nähnyt yhdysvalloissa semmoisiakin menettelytapoja joissa on annettu perheen lapselle nimiä niin että jonkun kuuluisan rock bändin soittajien kaikki etunimet on ladottu peräkkäin siinäpä se pieni ihminen on sitten sekaisin kun pitäisi jonain päivänä se oma nimi tietää sukunimilain osalta ymmärrän sen että tämän päivän suomessa syntyy tilanteita joissa puolisot esimerkiksi avioliiton solmiessaan voivat säilyttää omat nimensä se on ihan ymmärrettävää nykyaikaa siinä ei nyt mielestäni ole sen suurempaa huomautettavaa mutta kun sitten näistä transihmisistä ja tällaisista äärimmäisistä poikkeuksista puhutaan ja niiden perusteella ruvetaan vetämään isoja linjoja miten tässä tehdään niin ajatelkaapa kymmenien vuosien kuluttua alkaa olla henkilöitä joilla on monia monia sukunimiä ja ja sitten kun mennään avioliittoon tai parisuhteeseen ja se rekisteröidään niin jos ei mennä avioliittoon kirkollisen vihkimisen kautta mutta rekisteröidään parisuhde tai sitten on siviilivihkiminen maistraatissa niin sitten kun tulee näitä yhdistelmäsukunimiä niin kylläpä siinä mukava on nimi kirjoittaa paperiin kun seitsemän sukunimeä on peräkkäin tämä menee sellaiseksi sillisalaatiksi josta ei saa enää kohta kukaan mitään selvää sitä että tässä ajassa meillä on levinnyt ilmiö jossa tämmöinen perinteinen perheyhteys pyritään rikkomaan minä pidän erittäin vahingollisena äärimmäisen vahingollisena suomen kehitykselle yleensäkin ja sen pienen lapsen kannalta näillä erilaisilla nimilaeilla ja tällaisilla erilaisilla erikoisuuksilla mitä viime aikoina on tavoiteltu tämä nimilaki olkoon siitä yksi esimerkki lähdetään siitä aikuisen näkökulmasta kukaan ei tunnu olevan kiinnostunut tässä maassa enää lapsen asemasta sen pienen ihmisen elämän suojaamisesta ja hänen elämänsä tekemisestä turvalliseksi tuntuu vain että on kaiken maailman transsysteemejä ja kaiken maailman nimilakeja jotka ovat niin sekaisin kuin seinäkello niin sekaisin kuin seinäkello että ei kohta tavallinen ihminen saa selvää pitää olla melkein juristi ennen kuin ymmärtää mistä tässä on kysymys ja sitten vedotaan siihen että kyllä se pieni ihminen tietää kyllähän lapsen kasvatus kuuluu vanhemmille ja ei varmasti pieni lapsi tiedä vielä onko hän transihminen vai mikä hän on sitten aikuisena se varmaan aikanaan selviää kun se identiteetti muodostuu mutta se identiteettihän muodostuu sen perheen yhteydessä missä se lapsi kun tänä päivänä näitä ilmiöitä seuraa tuolla ja lukee lehdistä erilaisia hurjia juttuja niin ei voi kuin ihmetellä miten tällaiseen on meillä yleensä menty tämä nimilaki mitä nyt tässä käsitellään etunimen osalta on hyvä että säilytettiin tämä tietty käytäntö ja myös sukunimen osalta arvostan sitä että valiokunta on päätynyt ratkaisuun jossa sukunimien suojausta jatketaan että niitä ei voi nyt ihan kuka tahansa omia itselleen koska sillä nimenomaan tämä ihmisen sukuyhteys katkaistaan ja saadaan sekoitettua tämäkin asia kun nämä perinteiset perinteiset perhearvot eivät ole enää kunniassa ja sekoitetaan koko maailma sekaisin niin kyllä siinä hyvä hyvä lopputulos tulee mutta sitten kun se lopputulos aikanaan vakiintuu käytännöksi koko maassa niin sanoisinpa vain että sitä tilannetta varmaan kukaan ei

arvoisa herra puhemies pidän edustaja hoskosen puheita loukkaavina edustaja hoskonen asettua siihen asemaan että joku puhuisi teistä ja teidän kokemastanne identiteetistä samoin sanoin kuin te puhutte sukupuolivähemmistöistä transihmiset eivät ole mikään äärimmäinen ilmiö vaan yksilöitä joilla on aivan sama oikeus oman identiteettinsä kokemiseen kuin sinulla ja minulla edustaja hoskonen ei perhe käsitettä hämärretä sillä että annetaan jokaisen olla oma itsensä sitä vahvempi instituutio se on ja sitä vahvempi käsite se on mitä useampi haluaa sitä vaalia ja perustaa perheen juuri sen takia tasa arvoinen avioliittolaki oli askel kohti yhä vahvempaa perheinstituutiota koska se antoi mahdollisuuden yhä useammalle perustaa sen perheen ja sitä kautta rakentaa elämäänsä toivon myös että te edustaja hoskonen ennen kuin lähdette puhumaan sekopäisistä sekaisin kuin seinäkello perehtyisitte asiaan ihan tutkimustiedon pohjalta esimerkiksi transihmisten kohdalla on paljon esimerkkejä siitä että jo hyvin pienet lapset kokevat ristiriitaa sen ulkoisen sukupuolensa kanssa itse ajattelen hyvin toisin kuin edustaja hoskonen minä olisin ollut valmis ja toivonut että tämä lakiuudistus olisi mennyt vielä rohkeammin ja selkeämmin siihen suuntaan että se olisi purkanut yhteiskunnan sukupuolitettuja rakenteita siltä osin kuin ne ovat haitallisia on kyllä ilahduttavaa että valiokunta on pohtinut asiaa myös transsukupuolisten tilanteen kautta mutta jopa tästä valiokunnan mietinnöstä paistaa läpi se että sukupuolten moninaisuutta ei vielä ymmärretä tarpeeksi syvällisesti

ja ja toteuttaa identiteettiänsä niin kuin hän itse sen kokee sukupuolisidonnaisuuden kannalta tässä on nytten helpotettu ja madallettu kynnystä poiketa sukupuolisidonnaisuudesta mikä on hyvä mutta aivan kuten valiokunta mietinnössään tuo esille tämä olisi voitu kirjoittaa selkeämmin nyt tarvitaan siis luotettavalla tavalla perusteltu syy itse näkisin että identiteetti kuuluu ihmisen itsemääräämisoikeuteen aikuisen ihmisen kohdalla yksiselitteisesti näin eikä sitä tarvitse kenellekään millään tavalla perustella minun mielestäni oma ilmoitus riittää siihen miten aikuinen ihminen itsensä kokee se mihin me vedämme ikärajoja tämmöisissä asioissa on vaikeampi kysymys enkä ota siihen nyt kantaa monissa maissa on viime aikoina tehty muutoksia lähtien monesti intersukupuolisista lapsista ja on todettu että ei ole yhteiskunnan asia päättää henkilön sukupuolta vaan voidaan kaikessa rauhassa odottaa kunnes hän itse voi kertoa kuka hän kokee olevansa

yhteiskunta jossa ihmiset voivat hyvin ovat sinut itsensä kanssa saavat yhteiskunnalta tukea elää kuten he he ovat on vahva yhteiskunta kun se koostuu hyvinvoivista vahvoista yksilöistä joilla on oikeus omaan elämäänsä en hyväksy minkäänlaista tukahduttamista ja minun mielestäni tässä on kyse ihmisen

poikkeamisen kohdalla se että maistraateille ja nimilautakunnalle annetaan hyvin tarkka ja selvä soveltamisohje tämän poikkeamisen kannalta koska tämä ei lakitekstissä ole tarpeeksi selvästi ilmoitettu niin tämä voi jättää tulkinnanvaraisuutta ja sen takia onkin tärkeätä että heti siinä vaiheessa kun tämä laki astuu voimaan selvät soveltamisohjeet on annettu niin että asia heti muuttuu

halua arvioida tai asettaa ihmisiä paremmuusjärjestykseen jos joku tuntee itsensä vaikka nyt edustaja modigin mainitsemilla tavoilla tai hänen seksuaaliset suuntautumisensa ovat mitä ovat ei minua häiritse pätkääkään ja kunnioitan heidän jokaisen omaa ratkaisuaan en mene mene sille alueelle millään lailla arvioimaan hyvyyttä tai heikkoutta vaan arvioin vain sitä että kun se pieni lapsi siellä perheessä kasvaa ja se puhe siitä että sillä pienellä lapsella saattaa olla jo tuntemuksia kyllä se pieni lapsi jos ruvetaan jo

identiteetin kehitys häiriintyy kun suomi on vieraantunut näistä perinteisistä kasvatusmenetelmistä kristillisen kristillisen perinteen kasvatusmetodeista ja yleensä ihmisen elämän perusasioista niin kyllä tulos on sitten näkyy sitten mitä kummallisimmilla tavoilla meidän aikuisten ihmisten pitäisi nyt rauhoittua ja keskittyä asioihin ja kantaa niistä lapsistamme vastuu jos me sekoitamme pienten ihmisten päät kaiken maailman hulluilla jutuilla niin kyllä kai siinä ihmisen ihmisen psyyke kärsii jos lapsesta asti elämä on yhtä ongelmaa niin sen voi tietää mitä sitten se lopputulos on tätä minä peräänkuulutan jos joku ihminen tuntee vetovoimaa vaikka samaa sukupuolta kohti niin minulle se vallan hyvin käy en ole vastustanut koskaan sitä se on jokaisen oma valinta mutta jätetään lapset tällaisen hurjuuden ulkopuolelle että hänen pikkuset aivonsa sekoitetaan jo lapsena sellaisiin asioihin joista hän ei ymmärrä mitään olkoot ne tytöt tyttöjä ja pojat poikia ja nimilait nimilait sen mukaan mutta pitäähän joku moraalikin tässä hommassa olla että lapsia kunnioitetaan ja heidän elämäänsä

herra puhemies kaikella kunnioituksella kollegaani edustaja hoskosta kohtaan te ette nyt tiedä mistä puhutte seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli identiteetti ovat ihan sanakirjan pohjalta kaksi aivan eri asiaa ja kumpikaan ei ole yksilön oma valinta oletteko te valinnut oman seksuaalisen suuntautumisenne vai koetteko että synnyitte semmoiseksi kuin olette teidän puheidenne perusteella te olette yksi kaunis päivä valinnut olla se kuka olette se ei yksinkertaisesti mene niin nyt te sekoitatte siis kaksi käsitettä keskenänsä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli identiteetti te sanoitte lukeneenne sinkkosen

esimerkiksi kun minä puhun siitä että meidän pitää päästä irti semmoisesta lokeroivasta sukupuolittuneesta ja rajoittuneesta ajattelusta niin tarkoitan esimerkiksi sitä että minkä takia meidän pitäisi kutsua toimittajaa lehtimieheksi tai asianajajaa lakimieheksi eihän se että me kutsumme lakimiestä juristiksi tarkoita sitä että miehet eivät saa olla miehiä tai miehet eivät saa olla naisia siitähän esimerkiksi transsukupuolisuudessa nimenomaan on kysymys ja translain uudistamisen vaatimuksessa on kysymys että antakaa näitten ihmisten jotka kokevat olevansa naisia tai kokevat olevansa miehiä tai muunsukupuolisia olla sitä tämä keskustelu on nyt aivan paradoksaalinen kun te yhtäältä vaaditte että naisten pitää saada olla naisia mutta sitten te te ette anna kaikkien naisten jotka kokevat olevansa naisia olla sitä toivon että te edes saisitte faktat ja käsitteet oikein mielipiteeseenne teillä on täysi oikeus mutta käsitteiden pitää olla kunnossa muuten tämä on aivan sekaisin niin kuin seinäkello ja aika sekopäistä touhua

puheenvuoron sukupuolten moninaisuus on on tosiasia emme voi kieltää näiltä ihmisiltä olemassaoloa niin kuin edustaja hoskonen puheillansa viittaa meillä ei ole oikeutta tehdä sitä se on kerta kaikkiaan väärin näitten ihmisten elämän hyvinvoinnin ja ja psyykenkin kannalta valiokunta on mietinnössänsä halunnut nimenomaan muuttaa sen nykytilan että ihmisen täytyy olla sukupuolenvaihdosprosessissa saadakseen ottaa sen nimen mikä hänelle itsellensä kuuluu on tarkoitus että lakia sovelletaan nyt liberaalisti sen mukaan miten ihminen kokee oman sukupuoli identiteettinsä ja kuten edustaja modig olen tismalleen samaa mieltä siinä että kun hakija luotettavalla tavalla

sukupuoli identiteetistään aikuisen ihmisen osalta tulee tässä kohtaa riittää ja täytyy muistaa sekin että myös viisitoista vuotiaalla on itsenäisesti täysi oikeus päättää omasta nimestään nyt on keskeistä että soveltamisohjeet saadaan maistraatteihin sille tolalle että lakia sovelletaan niin että tämä tahtotila tulee myös toteutumaan ja kuten edustaja modig itsekin peräänkuulutan myös translain muutoksen tärkeyttä tämä on ihmisoikeuskysymys suorastaan ihmisoikeusloukkaus ettemme ole saaneet vielä translakia sellaiselle tasolle kuin sen eurooppalaisessa sivistysvaltiossa kuuluu olla

arvoisa puhemies missään tapauksessa en ole rajoittamassa joka tuntee itsensä transihmiseksi tai miksi nyt tunteekaan minulla ei ole heidän elämästään mitään negatiivista sanottavaa ei missään tapauksessa jokainen eläköön niin kuin onnensa parhaaksi katsoo ja sillä sipuli mutta kun näiden pienten ihmisten päitä lähdetään koulusta asti sekoittamaan kaiken maailman hurjilla ajatuksilla ja sitten eivät tytöt saa olla enää tyttöjä ja pojat eivät saa olla enää poikia niin alkaa olla tilanne että kukaan ei saa enää kohtapuoliin kohtapuoliin tämmöistä perinteistä elämää elää vaan pitää kaiken maailman hulluuksiin lähteä mukaan lapsesta asti kyllähän lapselle ja pienelle valtavat paineet jo heti kouluiästä asti niin kai siinä vanhemmalla iällä rupeaa tämä tietokonepuoli heittämään ja sitten meillä on yhä suurempia ongelmia että tätä minä peräänkuulutan meiltä aikuisilta vakaata kasvatuksellista näkemystä tähän maailmaan se että meillä on erilaisia poikkeuksia niin kuin ihmisen ihmisen elämässäkin on poikkeuksia meillä genetiikassa on poikkeuksia tavoissamme on poikkeuksia ok ne pitää vain hyväksyä mutta jos joku pienen pieni poikkeus tulee ja sen perään lähdetään juoksemaan niin varsinkin kun päivän lehtiä lukee niin tuntuu että meillä ei ole mitään muuta tässä maailmassa enää kuin poikkeusta poikkeuksen jälkeen tätä minä peräänkuulutan vastuu on sitä että ne lasten vanhemmat kantavat vastuunsa lapsista

näiden pienten ihmisten puolta minä peräänkuulutan kaikissa tekemisissä koska näissä kaikissa tähän asiaan liittyvissä lakipaketeissa mitä tässä talossa on ollut yksi asia on jäänyt aina tekemättä se pienen ihmisen aseman tarkastelu lapsivaikutusten arviointi

puhemies kannustan edustaja hoskosta lukemaan valiokunnan mietinnön jossa nimenomaan asiaa tarkastellaan lapsen näkökulmasta juuri siksi valiokunta ei ole valmis siihen mihin minä itse olisin koska siinä nimenomaan ajatellaan lapsen näkökulmaa sen takia koko nimen sukupuolisidonnaisuutta ei olla valmiita vapauttamaan koska ajatellaan nimenomaan sitä lapsen etua että voi olla tilanne missä aikuiset voisivat antaa nimen josta aiheutuisi tälle lapselle haittaa mutta kuka on sanonut että tytöt eivät saa olla tyttöjä tai pojat poikia se että me haluaisimme luopua tämmöisistä sukupuolittavista rakenteista tarkoittaa vain sitä että ei puhuta lehtimiehistä jotta sille tytölle ei tule sellainen olo että toimittajat ovat miehiä se ei ole minua varten tasapainoinen lapsesta kasvaa varmasti silloin kun hän saa rauhassa kasvaa juuri sellaiseksi kuin hän on ja häntä siinä tuetaan ja rakastetaan minä uskon että me olemme siinä samaa mieltä edustaja hoskonen että meidän kaikkien velvollisuus täällä on katsoa lasten oikeuden perään koska he eivät voi sitä itse tehdä me aikuiset luomme säännöt ja lait tähän maahan ja se on meidän kaikkien yhteinen vastuu translaki kuten edustaja karimäki totesi tulee uudistaa ja sehän on ihmisoikeusloukkaus meitähän on siis eun ihmisoikeustuomioistuimen puolelta ykn puolelta huomautettu useampaan otteeseen siitä että meidän translakimme sisältää semmoisia määräyksiä jotka loukkaavat ihmisen perusoikeuksia hyvin suuresti ja että se tulisi ensi sijassa uudistaa koska tällaisenaan se on ihmisoikeusrikkomus valitettavasti tältä hallitukselta ei ole löytynyt halua ja rohkeutta poistaa tätä ihmisoikeusrikkomusta suomen lainsäädännöstä meillä siis pakkosterilisoidaan ihmisiä vielä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mielestäni se on kaikuja hyvin synkiltä